lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan ensimmäisen puheenvuoron käyttää ministeri

arvoisa rouva puhemies käsillä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on tarkistaa vaalilakia niin että vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevat kysymykset olisivat vaaliviranomaisille mahdollisimman selkeitä esityksessä ehdotetaan vaalilakiin lisättäväksi yleinen kaikkia vaaliviranomaisia koskeva säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti lisäksi esityksessä ehdotetaan vaalilakiin lisättäväksi eri vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä vaalipiirilautakunnan ja kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten osalta esitys ei muuta nykyisin noudatettua käytäntöä tulkintatilanteita helpottavaksi säännökseksi vaalilakiin esitetään kuitenkin lisättäväksi viittaus hallintolain esteellisyyssäännöksiin joita nykyisinkin sovelletaan vaalipiirilautakunnassa ja kunnan keskusvaalilautakunnassa vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestysalueen äänestyspaikassa huolehtivan vaalilautakunnan ja laitosäänestyksestä huolehtivan vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä ei sovellettaisi perusteluna on se että näiden viranomaisten toiminta on teknisluonteista ja niiden kokoonpanossa on turvattu eri äänestäjäryhmien edustavuus ja sitä kautta toiminnan avoimuus vastaavasti myöskään ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoihin ei sovellettaisi hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä ehdotettu uusi yleissäännös ohjaisi vaaliviranomaisia toimimaan tehtävässään puolueettomasti ehdokkaan tai ehdokkaan läheisen mahdollisuutta työskennellä vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei käytännöllisistä syistä johtuen ehdoteta rajoitettavaksi tarkoitus on varmistaa henkilöstön saaminen vaalilautakuntiin sen sijaan laitosäänestyksistä vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijana ja vaaliavustajana ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa ei voisi olla esityksessä ehdotetaan myös vaalilain viidennen pykälän vaalipiirejä koskevan sääntelyn tarkistamista vastaamaan vuoden kaksituhattakuusitoista alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia

arvoisa puhemies

on vaikea ratkaista olisi kuitenkin syytä pidättäytyä toimista jotka kärjistävät sitä nykyisestä yksi sellainen toimi on arvoisa ministeri vaalien lukumäärän pitäminen kohtuullisena nykyisin toimitetaan kansanedustajien vaalit tasavallan presidentin vaali kuntavaalit ja suomesta valittavien euroopan parlamentin jäsenten vaalit kuluva vuosi on harvinaisuus se ei ole vaalivuosi toivon että emme enää rakenna uusia hallinnon tasoja joiden vaalit entisestään vähentäisivät

aivan valtava määrä nyt sipinää ja supinaa niin ettei tässä meinaa omia ajatuksia enää kuulla pyydän siirtämään nämä muut keskustelut salin ulkopuolelle ja keskitytään siihen henkilöön joka täällä pitää puheenvuoroaan

eli toivon arvoisa ministeri ja arvon hallitus että emme enää rakenna uusia meille sopimattomia hallinnon tasoja joiden vaalit entisestään vähentäisivät yhtäältä paikallisvaalien toisaalta valtakunnallisten vaalien merkitystä tällä siis tahdon sanoa että keskustelussa esillä olleet maakuntavaalit eivät välttämättä olisi omiaan lisäämään kansalaisten kiinnostusta vaaleihin vaan päinvastoin saattaisivat sitä entisestään latistaa

arvoisa puhemies tehty esitys vaalitoimikuntaan osallistuvien henkilöiden esteellisyyden tiukemmasta sääntelystä on ehdottomasti kannatettava nykyistä sääntelyä ei ole koettu riittäväksi ja siitä on myös eri eri paikkakunnilla voitu tehdä erilaisia sovelluksia demokraattisessa järjestelmässä vaalitoimitus on lähestulkoon pyhä asia siksi sitä koskevan sääntelynkin tulee olla mahdollisimman tarkkarajaista samalla pitää muistaa että monet nyt pois jäävät vaalilautakuntien jäsenet ovat tehneet kenties vuosikymmentenkin ajan hyvää pyyteetöntä työtä kyse ei ole epäluottamuksesta heitä kohtaan vaalitoiminnassa ei vain riitä että toimitaan puolueettomasti vaan myös näyttää puolueettomalta myös kirkon puolella on seurakuntavaalien osalta pohdittu näitä samoja kysymyksiä on punnittu esimerkiksi sitä että jos esteellisyys määritellään kovin laajaksi niin pienissä seurakunnissa voi olla vaikeata löytää vaalitoimitsijoita samoin vaalilautakuntia vaalilautakuntia valittaessa voi tulla ongelmaksi se että valintavaiheessa henkilö ei vielä tiedä lähteekö hän ehdokkaaksi tuleviin vaaleihin eräs huomionarvoinen seikka on myös se että vaalitoimitsijoina olevat ehdokkaat ovat saaneet eräänlaista ilmaista mainosta istumalla äänestyspaikoilla etenkin esimerkiksi ostoskeskuksissa ennakkoäänestyspaikoilla istuvat toimitsijat ovat voineet voineet tahtomattaankin esiintyä itsensä mainoksina olen kuullut esimerkiksi sellaisen tapauksen jossa muuan alkoholia nauttinut herra meni äänestyskoppiin ja totesi itsekseen siinä äänestäessään että ja sanoi varsin kuuluvalla äänellä vielä sen olipa olipa komia emäntä minä taidan äänestää sitä ja kyseinen emäntä sattui olemaan siinä vaalipaikalla itse itse paikalla vaalilain muutoksen jälkeenkin toki epäeettisesti toimivat ehdokkaat voivat esimerkiksi kuljettaa sellaisia ihmisiä äänestämään joiden ymmärrys äänestyksen merkityksestä merkityksestä on jonkun sairauden vuoksi alentunut

olen pohtinut sitä että meillä on nyt kuntavaalit aluevaalit eduskuntavaalit ja eu vaalit ja siihen päälle vielä nämä kirkollisvaalit ja se tosiasia on se että ihmisillä on hyvin vähän mielenkiintoa tänä päivänä politiikkaan ja aika monessa paikassa on todellakin aikamoinen kato äänestäjistä mutta aika monessa paikassa on myöskin kato ehdokkaista eli hyvin helposti käy niin että samat henkilöt istuvat kirkkovaltuustoissa kunnallisvaltuustoissa aluevaltuustossa ja eduskunnassa se ei kuitenkaan käy että eduskunnassa ja euroopan parlamentissa oltaisiin yhtä arvoisa ministeri onko tässä olemassa sellainen vaara että kun vaaleja on näin monta niin samat ihmiset ovat ehdokkaina kaikissa vaaleissa ja ja tulee sellainen vallan keskittymä jolloinka unohdetaan se että ammattitaitoiset hyvät kuntapoliitikot voisivat tehdä kuntapolitiikkaa ja heillä pitäisi olla hyvät suhteet aluepolitiikkaan ja siellä olisi aluepoliitikot jotka tekevät hyvää hyvää työtä siellä ja heillä pitää olla suora yhteys eduskuntaan aivan samalla tavalla kuin kunnallispolitiikastakin pitäisi olla

jos vielä yhdet väliportaan vaalit tähän tehdään että ketkä ovat kelvollisia olemaan

puhemies niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on tullut esille niin kyllähän meillä suomessa vaalit ovat rehellisiä eikä vaalivilppiä esiinny mutta ongelma onkin sitten tässä meidän vaalijärjestelmässämme joka antaa suurille puolueille enemmän kuin heille kuuluisi

meidän vaalijärjestelmämme suurin ongelma vaikka siitä tässä esityksessä nyt ei varsinaisesti ole kyse mutta on tietysti hyvin tärkeää juuri niin kuin täällä on todettu miltä tämä asia ulospäin näyttää ja että meillä esimerkiksi vaalitoimitsijana tai vaaliavustajana ei voi toimia ehdokas tai hänen läheinen sukulaisensa tietysti on niin että pienissä kunnissa ja pienillä äänestysalueilla saattaa olla kyllä jonkun verran haasteita etenkin kun näyttää siltä että poliittinen aktiivisuus on sellaista joka on suvuissa monta kertaa perheenjäsenet ovat sitten jollakin tavalla mukana myöskin siinä puoluetyössä ja yleensä sieltä lähipiiristä lähipiiristä tulee niitä henkilöitä jotka sitten itsekin ovat mukana jäsenenä puolueessa ja kun eri puolueitten kesken jaetaan näitä paikkoja niin saattaa tulla juuri pienissä kunnissa tätä problematiikkaa olisinkin mielelläni kuullut vähän ministerin arviota siitä että onko tätä minkä verran etukäteen selvitetty täällä on sitten vielä esille nostettu tämä asia että meillä tällä hetkellä näitä vaaleja on ihan yllin kyllin ja nyt jos sitten itsehallintoalueita vielä ollaan muodostamassa minkälaisia nyt sitten ollaankin muodostamassa ja millä lukumäärällä niin varmasti siitä tulee sitten vielä yksi

arvoisa puhemies täällä keskustelussa on unohtunut se asia ottaa huomioon että meillä vaalit yhdet maailman luotettavimmista vaaleista vapaat salaiset suhteelliset vaalit joiden tulos lasketaan vielä hyvin nopeasti suorittavat vapaaehtoiset ihmiset kaikkien meidän eduskuntaryhmien ja monien eduskunnan ulkopuolisten

loputkin poliittiseen toimintaan eri puolueitten toimintaan osallistuvat jaan sen huolen mikä täällä keskustelussa on noussut esille että meidän pitäisi saada enemmän ihmisiä osallistumaan puoluetyöhön pitäisi saada ihmisiä lähtemään vaaleihin ehdolle nyt tuntuu siltä että kaikki mieluummin vetelevät verkkopankkitunnuksilla näitä kansalaisaloitteita alas eivätkä lähde mukaan vaalityöhön arvoisa puhemies kun

todellakin toteutettaisiin vielä loppuun haluan puhemies kommentoida että en jaa tätä huolta vaaliväsymyksestä ihmiset pitävät suorista vaaleista henkilöitten valitsemisesta ehdottomasti maakuntavaalit pitää maakuntauudistuksen yhteydessä saada ja olisin valmis jopa harkitsemaan pormestarienkin valintaa suoraan kuntiin

arvoisa arvoisa rouva puhemies tässä käsillä olevassa esityksessä on varmasti paljon hyviä erittäin hyviä kohtia voin tämän hallituksen esityksen monia kohtia tukea edustaja niikko mutta arvoisa puhemies kyllähän tämä hallitus on saanut aikaiseksi aikamoisen vaalisotkun ensiksi sanotaan että tulee uudet vaalit maakuntavaalit sitten sanotaan että ne yritetään käydä keväällä sitten sanotaan että niitä ei ehditä käydä ja pyydetään puoluesihteereitä parlamentaarisesti sopimaan voitaisiinko ne käydä syksyllä seitsemäntoista ja voitaisiinko mahdollisesti kuntavaalit siirtää no sitten puoluesihteerit tekevät yhteisen esityksen hallitukselle että okei suostutaan tähän hallituksen toiveeseen ja siirretään ne ja sen jälkeen hallitus itse tekee ministeriryhmässä päätöksen että ei siirretäkään että palautetaankin ne kunnallisvaalit takaisin sinne huhtikuulle ja siitä ilmoitetaan kyselytunnilla

kyllähän tässä on nyt pakko kysyä kun tuossa edustaja lindtman otti esille tämän puheenvuorossaan onko sdpn eduskuntaryhmällä ja sosialidemokraateilla jotakin sitä vastaan että meillä valitaan suoraan maakuntapäättäjät haluaisin nyt kysyä eikö sdp hyväksy suoria vaaleja maakuntiin pitääkö välillisesti jossain työväenyhdistyksessä valita keitä sinne maakuntahallintoon tulee mukaan ja haluan nyt selvyyden vuoksi todeta että myös sdpn puoluesihteeri sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteeri on ollut siinä työryhmässä joka näitä vaaleja on pohtinut kyllä täällä hallitus on tästä selvillä te olette sekaisin jos joku on sekaisin enkä nyt usko sitäkään ehkä tämä on vähän tällaista tiistaivirettä

käydään debattia hetken

puhemies ensinnäkin tähän itse hallituksen esitykseen on syytä yhtyä muun muassa nämä jääviyssäännökset kaipaavat päivittämistä mutta yhtä selvää on että tässä yhteydessä on tietysti paljon isoja kysymyksiä jotka ovat aidosti auki ja ne koskevat esimerkiksi tätä vaalien yhdistämistä tästähän eduskunta ei ole saanut tietoa miten hallitus aikoo menetellä pidän aika kohtuullisena semmoista toivetta että myös eduskunnalle kerrotaan mitä vaaleja aiotaan järjestää ja missä aikataulussa tämähän ei voi olla hallituksen yksinoikeus että vaaleja ajoitellaan hallituksen piirissä vaan kyllä siinä päätöksenteossa pitää olla koko eduskunta mukana niin kuin täällä on toivottu sitten jos katsoo tätä maakuntauudistusta pidän selvänä että jos annetaan näin merkittäviä tehtäviä maakunnille kuin mitä hallituksen viimesyksyinen linjaus on niin ehdottomasti siihen täytyy kuulua kuulua vastuu äänestäjille eli täytyy lähteä siitä että äänestäjät valitsevat päätöksentekijät muu olisi aika kummallista suhteessa kansanvaltaan ja taaksepäin kulkemista sitten on eri asia että meillä on kuitenkin vaaleja paljon ja meillä on pohjoismaita alhaisempi äänestysprosentti eli vaaleja pitäisi yhdistää kannattaisin kaikkien kolmen vaalien eduskuntavaalien kuntavaalien

näin naisten päivänä onnea kaikille naiskollegoille on on hienoa että meillä suomessa naiset ovat päässeet maailmassa ensimmäisinä parlamenttiin ja myös se että täällä on paljon paljon nuoria nuorten lasten äitejä tekemässä päätöksentekotyötä itse pidän tärkeänä sitä että järjestelmä on sellainen että kaikki voivat osallistua päätöksentekoon niin kuin edustaja kurvinen toi esille vapaaehtoiset kantavat ison työn työn vaalien järjestämisessä ja yksi huoli kyllä on paikka paikoin se että me löydämme riittävästi näitä toimihenkilöitä hieman hämmästelin sitä että perussuomalaisten riveistä

olen edustaja heinäluoman kanssa samaa mieltä että maakuntahallintoon kun sellainen syntyy kyllä ensimmäisetkin päättäjät pitää valita suoralla kansanvaalilla eikä esimerkiksi valtuustojen kautta mitä muun muassa keskustan riveistä on

ollut näiden vaalitoimitsijoiden kohdalla tähän asti siinä suhteessa tämä ei varmaan perustu mihinkään käytännön ongelmiin mutta ehkä sitten mahdollisten ongelmien ehkäisyyn

maakuntavaalit ehdottomasti tarvitaan tämän uudistuksen yhteydessä tosiaan jäi epäselväksi sdpn kanta tähän kun edustaja tuppurainen nimenomaan kritisoi että näitä maakuntavaaleja ei saisi järjestää

arvoisa puhemies suomen on toimiva ja luotettava kuten täällä on todettu ongelmia ei onneksi ole ollut mutta vaalilain selkeyttäminen lienee perusteltua mutta kaipaisin itsekin kuten täällä on jo peräänkuulutettu selvyyttä siitä milloin seuraavat maakuntavaalit ovat tämä selvyys kaivataan alueilla maakunnissa kunnissa ja myös puolueorganisaatioissa pidän selvänä sitä että jos väliportaan hallinto rakennetaan silloin on oltava vaalit on oltava suora kansanvalta se on aivan ehdoton edellytys tällä hetkelläkin meillä on erilaisia alueellisia organisaatioita joissa joissa tehdään paljon päätöksiä ja ja hoidetaan tehtäviä mutta niissä ei ei ole suoraa kansanvaltaa ja ja näen tämän kyllä ehdottomana edellytyksenä suorat maakuntavaalit

puhemies vaalien määristä ja niiden ajankohdista on aina aina mukava keskustella mutta sitten jos ruvetaan niin kuin edustaja essayah nostamaan esille nykyvaalijärjestelmän epäoikeudenmukaisuutta ja epädemokraattisuutta epädemokraattisuutta silloin silloin yleensä muut eivät halua osallistua keskusteluun muun muassa isojen puolueiden edustajat heinäluoma ja zyskowicz jotka yleensä ovat hyvin aktiivisesti osallistumassa kaikkeen keskusteluun istuvat hiljaa liikkumatta niin kuin leninin muistomerkit tällä hetkellähän on on niin että keskustan yksi kansanedustajapaikka maksaa noin kaksitoistatuhattaseitsemänsataa ääntä kun esimerkiksi kd joutuu maksamaan kaksikymmentätuhatta ääntä yhdestä kansanedustajasta mitä te arvioitte tästä järjestelmästä onko se oikeudenmukainen ja onko se demokraattinen ja olisitteko valmiit muuttamaa nykyjärjestelmää sitten

kaikkia aiheita ei pysty käsittelemään mutta mielelläni jatkan tähän kysymykseen ja tämä onkin todella iso asia miten tämän vaalijärjestelmän suhteellisuus toteutetaan ja millä tavalla sitten katsotaan sitä lopputulosta me tiedämme että lähes kaikissa maissa kiinnitetään huomiota että on aika korkeat äänikynnykset jos on täysin suhteellinen vaalitapa ja miksi näin sen takia että halutaan estää se että että parlamentti pirstoutuu ja tulee heikkoja hallituksia tämäkin täytyy keskustella sitten lävitse että että jos mennään täysin suhteellisuuteen ilman mitään vaalipiirijakoa niin mikä on sitten se lopputulos jotta me turvaamme toimivan ja tehokkaan hallituksen ja mille kohtaa sitten asettuu tämä äänikynnys

arvoisa puhemies kiitos hyvästä ja asiallisesta keskustelusta tärkeässä asiassa edustaja tuppurainen aloitti puheenvuoronsa kysymällä milloin kuntavaalit ovat se tieto mikä minulla on huhtikuussa kaksituhattaseitsemäntoista järjestetään kuntavaalit se on se on se tieto mikä minulla on on moni kiinnitti huomiota vaalien lukumäärään ja niitten mahdolliseen yhdistämiseen tämä on semmoinen keskustelu mikä täytyy perusteellisesti käydä sitten hallituksen sisällä että miten tämä tapahtuisi ja mitä vaaleja sitten yhdistellään itse siis itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että sitä kannattaa kyllä ihan oikeasti tarkastella sen takia

äänestysaktiivisuuteen ja me olemme nyt nähneet tämän sinänsä loistavan

kautta sen että ihmiset haluavat suoraa vaikuttamista ja haluavat tätä kautta osallistua tähän kyllä tämä yhteinen päätöksenteko kiinnostaa ihmisiä aivan selvästi mutta kyllä minäkin jaan sen huolen että voi tulla vaaliväsymystä edustaja tolppanen kiinnitti huomiota siihen voiko käydä niin että kaikkiin vaaleihin asettuvat ehdolle samat ehdokkaat niinhän se nyttenkin tuppaa olemaan ja itsekin istun istun vaikka minkä näköisissä instansseissa ja on vähän surullista ettei joka paikkaan ehdi kun on vain yksi ihminen ja kaksikymmentäneljä tuntia aina siellä on taustalla tietysti se perustelu että jos on vaikka valtuustossa niin silloin on yhteys eduskuntaan ynnä muuta ynnä muuta aina näitä asioita voidaan perustella monella tavalla edustaja saarakkala spekuloi sillä oliko tässä joku syy miksi tähän mentiin se tieto mikä minulla on on siis tämän esityksen taustalla on se että vuoden kaksitoista kunnallisvaalien jälkeen hallinto oikeus joutui ratkaisemaan esteellisyyttä koskevia valituksia ja se on täällä taustalla silloin eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt oikeusministerin harkittavaksi lainsäädännön tarkistamista ja nyt sitä sitten tehdään tällä evästyksellä tämä keskustelu että pitäisikö nyt sitten rajata osallistumista vaaleihin minä en ymmärtänyt tätä edustaja heinosen piikkiä perussuomalaisten suuntaan ymmärsin että se kohdistui ehkä tähän edustaja tolppasen puheenvuoroon mutta en käsittänyt sitä niin että hän haluaisi rajata osallistumista vaaleihin vaan ennemminkin hän toi esille tämän ongelman että voi tulla tämmöinen ongelma että samat ihmiset pyörivät joka paikassa näin minä itse tulkitsin tämän hänen puheenvuoronsa
sitten jatketaan keskustelua edustaja anttila arvoisa
puhemies tosiaan näin kansainvälisenä naistenpäivänä on hyvä todeta että vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemän suomen ensimmäisissä vaaleissa valittiin maailman ensimmäiset yhdeksäntoista naiskansanedustajaa ja he ovat historialliset edustajat ja suomi pitää sitä maailmanennätystä hallussaan sitten kysymys tästä vaalilainsäädännöstä on hyvä että sitä selkeytetään nimenomaan tässä ovat muun muassa jääviysasiat takana mutta se millä tavalla me saisimme sitten kansalaisille lisää kiinnostusta osallistua vaaleihin niin jos mietitään että presidentinvaaleissahan meillä on kohtalaisen korkea äänestysprosentti silloin valintatilanne on hyvin selkeä tämä on haaste puolueille luoda vaaleihin sellaiset asetelmat että kansalaiset tietävät minkä eri vaihtoehtojen välillä tullaan valinta tekemään silloinhan kiinnostus ilman muuta herää koska sitä kautta voidaan myöskin vaikuttaa eli tavallaan pallo on tässä mielessä puolueilla sitten kysymys näistä maakuntavaaleista olen itsekin samaa mieltä että maakuntaedustajat pitää valita suorilla vaaleilla ja jatkossa heillä pitää myöskin olla taloudellinen vastuu eikä yksin niin että he hyväksyvät mitä sosiaali ja terveysministeriö esittää

ensinnäkin kiitoksia ministeri lindströmille hyvistä vastauksista olitte selvästi kuunnellut edustajien puheita ja sitä on hyvä ja perusteltua nyt tässä arvostaa täällä edustaja saarakkala viittasi puheenvuorooni että se on aiheuttanut hämmennystä ja epäselvyyttä sdpn linjasta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että hämmennys on kyllä ihan peräisin hallituksen toimista meillä piti saada tässä maassa aikaan sote uudistus mutta sen sijaan että sotea vietäisiin määrätietoisesti eteenpäin on tuotu esiin ajatus itsehallintoalueista ja maakunnista ja sen yhteydessä on puhuttu maakuntavaaleista mikä sotki alkuperäisen ajatuksen kunnallisvaalien järjestämisestä eli tästä tämä sekaannus ja hämmennys on lähtöisin omassa puheenvuorossani viittasin siihen että pitäisi keskittyä nytten äänestysaktiivisuuden nostoon ja pidän henkilökohtaisesti myös tätä mahdollista kolmatta hallintoporrasta maakuntahallintoa tarpeettomana haluaisin että hallitus keskittyisi nyt ensisijaisesti soteen ja sitten me kaikki yhdessä keskittyisimme tuleviin kunnallisvaaleihin arvoisa
rouva arvoisa rouva puhemies kun tähän aktiivisuuskeskusteluun on menty niin mielestäni nimenomaan sillä että me luomme demokraattisia järjestelmiä suoralla kansanvaalilla lisätään sitä aktiivisuutta kun on jonkinlainen kuluttajansuoja äänestäjällä ja kansalaisella nythän kun

äänestätkö vai etkö äänestä ja mitä äänestät siellä kunnallisessa päätöksenteossa mielestäni se on nimenomaan rakenteellinen kysymys ja siihen tarvitaan tämä tämä uudistus ja on erittäin hyvä että että sitä ollaan viemässä eteenpäin mutta toki olisi tärkeää saada pian tietoa siitä

rouva puhemies tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä ja kannatettava sillä edelleen

selkeytetään tätä suomalaista toimivaa ja luotettavaa vaalijärjestelmää äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota äänestysaktiivisuus on laskenut jatkuvasti ja siinä on huolestuttavaa kehitystä arvoisa ministeri te omassa vastauspuheenvuorossanne äsken mainitsitte nettiäänestyksen ja miten se vaikuttaisi asiaan viime eduskuntakaudella oli parlamentaarinen työryhmä joka selvitti myöskin sähköistä äänestystä arvoisa ministeri mikä on teidän kantanne sähköiseen äänestykseen ollaanko tällä

puhemies äänikynnyksestä olisin kommentoinut sen verran kun tässä keskustelussa tuotiin esille se että niissä maissa joissa suhteellisuus toteutuu tarkemmin kuin suomessa on on sitten olemassa äänikynnys näinhän on esimerkiksi ruotsissa mutta tähän haluaisin vain huomauttaa että näissä maissa niiden puolueiden kohdalla jotka ylittävät sen valtakunnallisen äänikynnyksen eli saavat edustajia parlamenttiin se kuinka paljon edustajia he parlamenttiin saavat vastaa puolueiden saamaa suhteellista ääniosuutta suomessahan ei pienempien puolueiden osalta näin ole laita

puhemies edellinen hallitus teki demokratiapoliittisen selonteon ja se on hyvää luettavaa voin kehottaa teitä kaikkia lukemaan sen koska siinä tulee myös esille että muun muassa norjassa jos muistan oikein on nettiäänestys ollut käytössä eikä ole voitu todentaa että se olisi tietänyt sitä että äänestysvilkkaus olisi lisääntynyt mutta tiedän että oikeusministeriössä on on vireillä tämä nettiäänestyshanke se aloitettiin oikeastaan sillä että mahdollistetaan nettiäänestys kun on kyse kunnallisista kansanäänestyksistä ja sen asian pitäisi olla olla vireillä mutta sitten itse tähän asiaan mikä on tilanne maakuntavaalien suhteen olisi kyllä hyvä että me voisimme tulevaisuudessa pitää kuntavaalit ja maakuntavaalit yhdessä ja varsin oleellista olisi se että tiedetään mistä kunnat tulevat päättämään ja mistä maakunnat päättävät kaikki nämä isot asiat ovat vielä avoinna ja ketkä saavat olla ehdokkaina saavatko samat ihmiset olla ehdokkaina sekä kuntavaaleissa että maakuntavaaleissa että eduskuntavaaleissa

koska ei tule mitään maakuntavaaleja ellei tule maakuntauudistusta eikä tule mitään maakuntauudistusta ellei tule sote uudistusta eikä tule mitään sote uudistusta jos ei toteudu kansalaisten valinnanvapaus eli tältä osin mielestäni tuossa on järjestystä sille missä järjestyksessä hallituksenkin piirissä näitä asioita pitäisi nyt viedä eteenpäin ja valmistelua vauhdittaa mitä sitten tulee edustaja anttilan näkemykseen siitä että taloudellista päätösvaltaa pitää olla näillä maakunnilla näin varmasti mutta tällaista erillistä maakuntaveroa ei kuitenkaan pidä tulla

arvoisa puhemies eduskunnan pitäisi pystyä pitämään vaaliasiat aina itsellään siksi olisi paikallaan että eduskunta loisi järjestelmän että meillä olisi suomessa aivan oma parlamentaarinen vaalityöryhmä tai komitea joka kävisi näitä asioita läpi minusta puoluesihteeritkään eivät ole oikea ryhmä tekemään sitä pohjatyötä muistelen että viime kaudella aika lailla taktisin perustein myös näitä vaalialueita ja vaalipiirejä järjesteltiin eikä myöskään ole oikein että erilaisilla perusteilla vaaleja rytmitetään aina uudelleen ja uudelleen itse olen ollut vuodesta seitsemänkymmentäkuusi kunnallisvaa lien kautta kautta mukana myös kuntapolitiikassa ja nyt sitten tämä kunnallisvaalien siirtäminen nimenomaan sillä perusteella että uudet valtuustot pääsevät paremmin uuden talousarvion valmisteluun sehän on ihan höpö höpöä

kuntavaalit ovat lähimpänä sitä tällaista työtä pitää tehdä mutta tämä pitäisi valmistella nimenomaan parlamentaarisesti

arvoisa rouva puhemies tämä hämmennyshän tuli siitä että kun puoluesihteerit pääsivät yksimieliseen esitykseen että kuntavaalit siirretään syksyyn niin sitten viime viikon kyselytunnilla ministeri vehviläinen kertoi että ei kun ne pidetään keväällä ja tästä syystä minun mielestäni on aiheellista kun kunnissa kukin etsimme sieltä hyviä ehdokkaita kertoa sitten heille milloin vaalit mihin minä sinua kysyn saatika se mitä niissä vaaleissa päätetään sitten jos tulet valituksi tämä on se toinen kysymys toinen kysymys on sitten maakuntavaalit maakuntavaalien osalta ja niitten aikataulusta olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että ennen kuin meillä on päätös että semmoiset maakunnat tulee niin tuskin kannattaa spekuloida hirvittävästi sitä aikataulua milloin ne pidetään elikkä se on toinen asia tässä kohtaa huolissaan pitää olla siitä kun katsoo vaikka kaksin elikkä kunnallisalan kehittämissäätiön selvitystä että kuntalaiset tällä hetkellä kokevat että päätöksentekijät ovat liian kaukana elikkä ne vaaleilla valitut ihmiset siellä kunnassa ovat liian kaukana mitä tulee tapahtumaan jos ja kun nämä kaikki siirretään itsehallintoalueiden päätettäväksi

eivät tosiaankaan ole rajaamassa sitä kuka voi olla ehdokkaana ja missä voi olla ehdokkaana edustaja tolppanen esitti vain huolestumisensa huolestumisensa siitä että tulee vallan keskittymä meillä on olemassa tietoa siitä mitä tapahtuu silloin jos valta keskittyy liikaa

me tiedämme mitkä asiat siirtyvät aluehallintoon toki se on asia joka täytyy myöskin pohtia parlamentaarisesti mitkä asiat siirretään mitkä asiat kuuluvat ja missä kaikkialla tulee olemaan verotusoikeus tuleeko liikaa erilaisia verotoimenpiteitä jos se on kolme porrasta missä veroja otetaan ja tuoko se liikaa byrokratiaa tähän toimintaan mukaan

todeta todella että ne kunnallisvaalit tulevat ajallaan eli talo elää tavallaan lindtman ja muut voivat vaalikonettaan jo käynnistää jos siltä tuntuu meillä on hallitusohjelmassa digitalisaatio yksi keskeinen strateginen linjaus kyllä vaaleissakin yhtenä välineenä pitää tämä viron malli eli eli nettiäänestys kyllä meillä suomalaisilla on samanlaiset valmiudet toimia tässä kuin virollakin itsekin olen tutustunut siihen järjestelmään kyllä se vaan hyvin hyvin pelittää toinen asia on että kyllä vaaleja täytyy yhdistää koska jos me elämme vaalit joka vuosi se myöskin jäykistää tätä poliittista päätöksentekoa tänä gallupdemokratian aikana muutenkin muutenkin tahtoo olla niin työmarkkinoilla kuin täällä eduskunnassakin joskus vaikeaa tehdä sellaisia päätöksiä mitkä ovat ovat välttämättömiä edustaja zyskowiczille voisi vielä todeta että totta kai sote uudistus ja maakuntauudistus tulevat ne ovat hallitusohjelmassa kannattaa teidänkin aina välillä

rouva puhemies vaalien siirtäminen on mielestäni täysin poikkeuksellinen menettely ja sitä tulee käyttää erittäin harkitusti ja ja perustelluista syistä koska vaalilaissa määritellään esimerkiksi kunnallisvaalien osalta vaalikaudeksi neljä vuotta vaaleilla jaetaan valtaa ja silloin jos vaaleja siirretään niin silloin myös valtaa siirretään niille jo valituille

pitää tunnustaa ja ja ei pidä enää siirtää pidemmälle koska muutoin vaalikausi lisääntyisi neljänneksellä no sitten tästä sähköisestä äänestyksestä vaalit ovat salaiset ja me tiedämme miten miten helppoa on hakkeroida ihmisten pankkitilejä ja ja muitakin tietoja sen takia vaalien digitalisoinnin ja nettiäänestyksen täytyy olla täysin turvattu ja tietojärjestelmän varmistettu

puhemies on päivänselvää että jos väliportaan hallinto tulee niin väliportaan hallinnolle tulee riittävästi tehtäviä pitää olla suorilla suorilla vaaleilla valittavat päättäjät ja pitää olla myöskin verotusoikeus pitää olla valta ja vastuu ja rahoitus samassa paikassa mutta täällä edustaja paatero viittasi siihen että myös kuntatasolla jo koetaan että valta on kaukana ja ja täytyy muistaa että pääkaupunkiseudulla esimerkiksi kotikaupungissani espoossa suurimmat asuinalueet ovat samankokoisia kuin kaksi pienintä maakuntaa tällä hetkellä itse asiassa pitäisi puhua myöskin lähidemokratiasta ja siitä että ihmiset saisivat aitoa osallistumisen tunnetta

puhemies hivenen hämmästelen tätä keskustelua siinä mielessä että useat vasemmistopoliitikot ovat ovat tuoneet esille sen että tässä oltaisiin rakentamassa väliportaan hallintoa haluan muistuttaa että se väliportaan hallinto on jo nykyisellään olemassa mutta sen sijaan se kansanvaltaisuus siellä väliportaan hallinnossa ei toteudu ja nyt kysymys onkin loppujen lopuksi siitä mitä itse kukainenkin voi pohtia mitä jokaisen puolueen tulee pohtia että kannatammeko me kansanvaltaista väliportaan hallintoa vai emme tähän tämä kaikki kiteytyy ja tähän toivoisin että nyt myös tässä salissa ja keskustelussa saataisiin niitä vastauksia

arvoisa puhemies kun tässä keskustelussa keskustellaan tästä vaalilain muuttamisesta ja näistä esteellisyyssäännöksistä ja täällä on herännytkin eri vaalien yhdistämisen järkevyydestä mitä ministerikin piti tuossa esillä että kannattaisi selvittää niin olisikin hyvä kun täällä nähtävästi hyvin paljon sitä samaa mieltä on ilmassa että tätä voitaisiin nyt selvittää ja tästä voisi jonkunnäköisen hankkeen laittaa liikkeelle koska tosiasiahan on on että jos katsomme esimerkiksi ruotsia missä pystytään kolmet vaalit käymään samanaikaisesti niin äänestysprosentti on siellä kahdeksassakymmenessä ja sitten kun me puhumme tästä meidän mallistamme niin kaikki pitää käydä erikseen ja äänestysprosenteista tiedämme että ne ovat varsin alhaisia ja laskevat edelleen ja ja senpä takia pitäisin järkevänä että nyt kun uusia vaalejakin tulee koska on ihan perusteltua että myös maakuntahallintoon vaaleilla valitaan ihmiset niin tulevaisuudessa päästäisiin siihen että jokainen vaali olisi sitten samana päivänä tämä johtaisi myös siihen että

että koska nyt ne maakuntavaalit pidetään olisi hyvä että selvyys saataisiin ettei sitä tarvitsisi arpoa jatkuvasti

rouva puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä itsekin olen muutaman kerran vaalitoimitsijana ja ehdokkaana samaan aikaan ollessa siellä istunut ja miettinyt että onkohan tämä nyt ihan järkevää ja hyvä että siihen muutos tulee mitä tulee sitten itse maakuntavaaleihin niin siitä minä en olisi niin huolissani että milloin maakuntavaalit nyt tulevat pitää hoitaa se uudistus ja sitten miettiä vaaleja se mistä haluaisin asianomaiselta arvoisalta ministeri lindströmiltä kysyä on se että kun vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on melkein samaan aikaan eurovaalit ja eduskuntavaalit niin onko hallituksessa pohdittu miten se probleema ratkaistaan että miten silloin saadaan ehdokkaita riittävästi kumpiinkin vaaleihin kiinnostuneita ja myös sitten äänestäjät niistä vaaleista kiinnostumaan yksi osa vaaleja on tietysti sitten myös se että mistä ehdokkaat saavat vaalirahoituksen ja siihen olen itse esittänyt

osaltani näistä naistenpäivän toivotuksista ja tasapuolisuuden nimissä toivotan hyvää naistenpäivää myös kaikille miehille unohtamatta niitä jotka eivät koe sukupuolisuuttaan kummaksikaan mutta mutta näistä maakuntavaaleista todella maakunnathan ovat suomessa hyvin erikokoisia ja varmasti vaalit ovat ihan paikallaan mutta kun näin uudenmaan vaalipiirin näkökulmasta tätä pohtii niin tärkeää olisi myös jos näihin maakuntavaaleihin mennään että vaalikynnys ei nousisi kovin korkeaksi vaalikustannusten myötä jos ajatellaan että meillä tällä hetkellä on kuitenkin uudenmaan alueella kaksi eduskuntavaalipiiriä ja keskimäärin kuitenkin kustannukset esimerkiksi uudeltamaalta

arvoisa puhemies kun on kyse vaaleista on aina kyse myös demokratiasta ja demokratiaan kuuluu avoin keskustelu tässä salissa on juuri nytten käyty monta puheenvuoroa siitä minkä takia nytten keskustellaan niin paljon siitä koska vaalit ovat ja siirretäänkö vaaleja vai ei eikö olekin todella hienoa hallintoa ja ja demokratiaa että meillä pystytään suomessa keskustelemaan näin avoimesti me kuuntelemme oppositionkin mielipidettä asiasta eri kuvioista mitä mitä pitää tuleman ja nyt sitten johtaja on tehnyt päätöksensä siitä että vaalit ovat kuntavaalien osalta silloin kun ovat nyt on päätös tehty ja nyt sitten käydään sitä avointa keskustelua demokratian sääntöjen mukaisesti koska on sitten maakuntavaalit katsomme sitten mihin tulokseen tullaan ja

puhemies tämä esitys on perusteltu ja kannatan sitä mutta nostan kuitenkin esiin sen huolen että esimerkiksi kunnallisvaaleissa pienissä kunnissa vaikkapa omassa puolueessani käytännössä lähes kaikki aktiivit ovat ehdokkaina ja sen takia voi olla vaikea yksinkertaisesti löytää sellaisia vaalitoimikunnan jäseniä tai vaalitoimitsijoita tai vaaliavustajia jotka eivät olisi ehdokkaita tai heidän lähiomaisiaan

vahvistaisi sen että varmasti myös niissä ensimmäiseen hallintoon ensimmäiseen maakuntavaltuustoon valitaan suorilla kansanvaaleilla valtuusto koska hallituksen taholta on väläytetty myös sitä vaihtoehtoa että kunnanvaltuustot tekisivät tämän valinnan ja se olisi mielestäni onnetonta koska kyllä se ensimmäinen maakuntavaltuusto tekee ne

arvoisa puhemies edustaja räsänen nosti tärkeän asian esille nyt riippuen siitä totta kai tässä on paljon vielä vaiheita ennen millaista vaalitapaa ollaan luomassa mahdolliseen uuteen alkavaan organisaatioon ratkaistaan kyllä merkittävällä tavalla se miten se organisaatio aloittaa mikäli valtuustot valitsevat joukostaan edustajat tähän uuteen maakuntahallintoon niin silloin edustajat ovat kuntien valtuustojen nimittämiä ja edustavat kuntia aivan niin kuin nykyisessä sairaanhoitopiirijärjestelmässäkin on mikäli taas kuntalaiset vaaleilla valitsevat edustajansa niin syntyy mahdollisesti isompien kokonaisuuksien kautta katsovia katsovia tai ainakin vaade siihen että päättäjät katsovat isompien kokonaisuuksien kautta eli tällä on merkittävä merkitys millainen vaalitapa siinä alussa valitaan mahdolliseen uuteen organisaatioon

rouva puhemies vaikka tämä maakuntavaalikeskustelu ei nyt suoraan liitykään tämänpäiväisen lakiesityksen muutokseen niin haluan minäkin kommentoida tätä asiaa kuitenkin kun täältä nousi sitä kritiikkiä että tämä on aivan turha uusi väliporras tämähän on historiallinen eurooppalainen malli joka viimein saapuu myös suomeen tämä on ollut yli sata vuotta monissa paikoin euroopassa jo täyttä totta ja meillä nyt on tällaista vastustusta ja ja varmasti

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczille haluaisin todeta että minun mielestäni edustaja henrikssonin ja tuppuraisen täällä esiin nostamat kysymykset niin maakuntavaaleista kuin näistä muista kysymyksistä liittyen soteen ja maakuntauudistukseen ovat täysin aiheellisia koska hallitushan on linjannut että huhtikuussa meillä pitäisi olla tieto tarkempi tieto siitä miten näiden uudistusten osalta edetään eli minun mielestäni ei suinkaan ole nyt ennenaikaista puhua tästä asiasta vaan todella toivon että hallitukselta vihdoin saadaan tästä linjauksia vaikka suhtaudunkin ehkä tällä hetkellä siihen vielä skeptisesti tuleeko näin tapahtumaan

pitää kulkea käsi kädessä
arvoisa rouva puhemies suomessahan ei ole ollut mitään ongelmia näissä vaalilautakunnissa tähän saakka esimerkiksi vilppiepäilyn johdosta tai jonkun muun muun sellaisen toimenpiteen johdosta jotta tämä hallituksen esitys olisi erityisen välttämätön siinä mielessä haluan tällä lailla pragmaattisesti pohtia tätä asiaa millä tavalla nyt ehdokkaasta ja ja omaisesta tehdään jäävi tai jääviysongelma koska sitä ongelmaa ei aikaisemmin ole ollut toisin kuin edustaja elo mainitsi että hän itse vaalilautakunnassa ollessaan kokee kiusausta laskea omia ääniä niin itse en ainakaan kokenut kun kuntavaaleissa olin koska siitähän pystyttiin ohjaamaan se tehtävä toiselle henkilölle siellä on kymmenen henkilöä vaalilautakunnassa niin että ne tehtävät pystyi jakamaan aivan erinomaisesti kun kaikki ovat eri puolueista niin toiset valvovat toisiansa ja tätä ongelmaa siellä itse asiassa siinä mielessä olen huolissani kuten moni ehdokas on sanonut siitä että joillakin paikkakunnilla on niin vähän niitä henkilöitä että ehdokkaat itse ovat ne ainoat jotka laskevat ääniä monessa paikassa koska ei ole käsiä ja ja jalkoja siihen tehtävään

lausunnonantajissa tämän esityksen osalta oli myös ministeri tarasti joka on pitänyt ongelmallisena että

sovelletaan tätä hallintolain sääntelyä hän toteaa tässä lausunnossaan myös niin että nyky yhteiskunnassa naapuruus harrastus liike ja ystävyyssuhteet ovat usein paljon tärkeämpiä kuin etäiset sukulaissuhteet ja hallintolain esteellisyyssäännösten soveltamisesta aiheutuisi todennäköisesti tulkinnallista vaikeutta mielestäni tämä on asia jota kannattaa myös valiokuntavaiheessa pohtia onko todella näin meillähän on pieniäkin kuntia joissa saattaa todella olla niin että että hallintolain esteellisyyssäännökset

puhemies aika hyvää keskustelua tässä on ollut siitä ja hyvä muistutus edustaja kulmunilta siitä että todella olemme viimeisiä maita euroopassa jotka ovat siirtymässä todelliseen aluehallintoon jossa myös ihmiset pääsevät suoraan päättämään niistä edustajistaan päättämään sitten näistä alueen kehittämisasioista ja myös sitten jatkossa suomessa myös sote palveluista ihmetyttääkin tämä keskustelu miksi vaalit ovat näin tärkeät kansanedustajille eikö tärkeämpää ole se että nyt viedään maakunta ja sote uudistus todella maaliin ja varmistetaan ihmisille miten ne palvelut voidaan turvata koko suomessa jatkossa tehdään se ensin

jo käytössä se että voi olla vain kahdessa vaalissa ehdolla kunta maakunta ja eduskuntatasolla voi myös tehdä omaa harkintaa siinä onko pakko sitten lähteä kaikkiin vaaleihin jos tuntuu että oma kapasiteetti ei riitä itsekin esimerkiksi olen jättäytynyt kuntavaaleista pois silloin kun olin ehdolla kainuun maakuntavaaleissa siellä on esimerkiksi hyvää kokemusta siitä minkälaista on olla vaaleissa monella eri tasolla onko se hyvä vai huono asia

arvoisa puhemies jokainen kokee vaaleissa varmasti omanlaistaan mielihyvää muistan kuinka edustajakollega ben zyskowicz koki erityistä mielihyvää silloin kun eero heinäluoma laski hänen ääniään puhemiehen vaalissa mutta itse asiaan olen pahoillani siitä että tyylistäni tuli piikittelevä se ei ole luonteenomaista minulle ja pahoittelen sitä ymmärsin edustaja tolppasen puheen väärin ja pidän tärkeänä sitä että äänestäjät saavat päättää siitä ketkä missäkin toimivat missäkin toimivat mutta asia jonka haluan vielä tähän keskusteluun ja toivon että ministeri hivenen sitä avaisi on tämä nettiäänestys ymmärrän sen että on ihmisiä jotka haluavat pitää äänestyksen arvokkaana mennä tumma puku päällä äänestämään mutta jos me haluamme ja niin kuin me haluamme että äänestysaktiivisuus nousee niin meidän pitää tuoda äänestäminen entistä helpommaksi silloin internetissä tapahtuva sähköinen äänestäminen katumusnapilla on yksi keino mutta myös se että viemme äänestyspaikat oppilaitoksiin marketteihin vaikkapa kirjastoautoihin jotka kiertävät elävää maaseutua tällä tavalla meillä on mahdollisuus saada ihmiset äänestämään ja toivoisin että

kun luin hatarasti tätä hallituksen esitystä minun mielestäni tämä lähes tekninen esitys jossa vaalilain esteellisyyssäännöksiin esitetään muutoksia ja vaaliviranomaisen velvollisuutta toimia tehtävässään puolueettomana korostettaisiin tässähän tuli lisäyksenä että henkilöpiiriä laajennetaan ettei myöskään ehdokkaan läheinen eli puoliso lapsi sisarus ja niin edelleen voisi toimia näissä tehtävissä ja ja kun katsoin tätä tässä oli mutta nyt tämä on kyllä laajentunut aivan siihen mihinkä ei pitäisi ja tässä menee kyllä minulle sopii ihan hyvin että yleensä näistä tulevista maakuntahallituksista ja äänestyksistä keskustellaan mutta tämä ei ole kyllä nyt sen paikan asia että minäkin rupeaisin miettimään että jotta meidänkin kuntaan saataisiin enempi äänestysprosenttia niin äänestyspäiviä voisi olla useampia ja niin edelleen mielestäni nyt olisi syytä kyllä keskittyä tähän ja

tämä keskusteluhan lähti liikkeelle siitä että sdpn edustaja tuppurainen ilmoitti että ei kannata väliportaan hallintoa ja vaaleja väliportaan hallintoon sen takia tässä oli pakko ikään kuin kysyä sdpltä mikä sdpn kanta ylipäätään sitten on tähän sote uudistukseen jos on tämäntyyppisiä kantoja aika keskeisilläkin edustajilla sdp yritti sitten kääntää tämän niin että hallituksella on pallo hukassa

mitä tulee tähän esitykseen niin tässähän ei muutu tosiaan vaalilautakuntien osalta tämä tilanne vaan siellä voi olla jopa ehdokas itse edelleen samoin tietenkin lähiomaiset voivat olla olla toimitsijoina siinä mutta se on ihan hyvä että

arvoisa rouva puhemies tässä ihan ensin totean että tämä on varmaankin tarpeellinen ja hyvä mutta toisaalta pidän siitä että meillä on hetki aikaa keskustella sataanviiteenkymmeneen vuoteen suurimmasta hallinnollisesta uudistuksesta jota toisaalta ollaan samanaikaisesti tekemässä siihen on erilaisia työryhmiä joissa itse kukin saa olla mukana mutta siitä ei ole mitenkään mahdollista keskustella muuten julkisesti

tämä toimintatapana ei ehkä ole semmoinen mitä haluaisin tulevaisuudessa nähdä vaan toivoisin että kun vaaleja rakennetaan kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin niin valmistelu tehtäisiin näissä asioissa myöskin niin kuin yhteisesti kaikkien puolueiden välillä tähän vaalikysymykseen uudellamaalla on kaksi vaalipiiriä yksi maakunta meillä kolme maakuntaa yksi vaalipiiri jo tällä hetkellä eli tilanteet ovat hyvin erilaiset

arvoisa puhemies ihan aluksi täytyy sanoa että sdp kannattaa suoria vaaleja ettei se nyt jää kenellekään epäselväksi edustaja zyskowiczin puheenvuorosta voisi päätellä että ratkaisu sotesta on vielä vielä jollain tavalla kaukana miten se menikään ei tule vaaleja ellei tule ja niin edespäin kuulostaa siltä että siellä ikään kuin käydään vielä vielä tällaista kauppaa siitä mitä pitää tulla jotta saadaan kokonaisuus aikaiseksi keskustelun siirtäminen vaaleihin tässä tilanteessa ei totta toki lisää kansalaisten uskoa demokratiaan tai saa innostumaan uusista vaaleista

todellakin siitä että halusin puheenvuorollani tuoda esiin oman näkemykseni sen osalta missä järjestyksessä ja missä tärkeysjärjestyksessä näitä sote uudistukseen liittyviä eri ulottuvuuksia pitää valmistella mutta sdpn kanta tähän maakuntahallintoon ja sen luomiseen jäi kyllä ainakin minulle vielä epäselväksi olen itse asiassa täällä aikaisemminkin kysynyt sitä että kun sdp kannattaa sote uudistusta

nyt esitettyä maakunnallista hallintoa niin mikä on se teidän hallinto jonka varaan tämä sote uudistuksen järjestäminen perustuu

arvoisa rouva puhemies ihan alkuun tietysti onnittelen minäkin kaikkia naisia naistenpäivänä minulla on tästä päivästä muitakin muistoja mutta ei mennä nyt siihen koska puhutaan vaaleista vastaan ensiksi siihen mihin en vastaa eli maakuntavaalien ajankohtaan ja siihen liittyviin yksityiskohtiin vastaan sitten kun minulla on tietoa saattehan te yrittää onkia mutta pysyn lujana kuin kivi en vastaa tähän kysymykseen koska en pysty sitä vielä tekemään mutta mielenkiintoinen oli tämä keskustelu ylipäätään siitä millä tätä äänestysaktiivisuutta saataisiin lisättyä monessa puheenvuorossa puhuttiin sähköisestä äänestämisestä olen itse sitä mieltä että tämä kortti kannattaa kääntää ja katsoa jos me pystymme nykyään aika aika lailla luotettavasti pankkipalvelut hoitamaan tässä maassa niin onhan se nyt kumma juttu että me emme kykenisi vaalien osalta vastaavaan minä uskon kyllä siihen totta kai se vaatii valmistelua ja totta kai se vaatii paljon että tietoturvat yksityisyyden suojat vaalisalaisuus kaikki pysyy mutta ei se nyt mikään mahdoton tehtävä voi olla virosta on on hyvä ottaa mallia siellä on varmaan tehty myös virheitä mutta tiedän että systeemi toimii aika hyvin ja se on luotettava miksi me emme siihen voisi mennä edeltäjäni edustaja henriksson kertoi demokratiapoliittisesta selonteosta kyllä se on luettu ja toivottavasti ymmärretty tuolla oikeusministeriössä on tämä nettiäänestyshanke ja se kertoo tietysti sen että on todellakin aikomus selvittää sen hyödyt ja mahdolliset haitat ja ongelmat ja ratkaista ne ne voisivat olla kenties kuntavaalit sitten ensimmäinen koetinkivi mutta mitään päätöksiä ei ole tehty itse kannatan sitä että viedään tässäkin mielessä tätä digitalisointia mihinkä moni kiinnitti huomiota eteenpäin edustaja kulmuni pyysi arvioimaan sitä nostaisivatko nämä maakuntavaalit äänestysaktiivisuutta voihan se olla että ensimmäinen kerta innostaisi porukkaa se riippuu ihan siitä minkä muotoiset nämä nyt sitten ovat ja mitä siinä sitten jaetaan se on todellakin se keskustelu vielä käytävä millaista valtaa valtaa ja miten se tapahtuu siitä tulee sitten yksityiskohtaista aikanaan voisin kuvitella että alkuinnostus voi olla ihan hyvä

näin että tuskin se menee enää alaspäin koska kyllähän tämä äänestysaktiivisuus on turhan surkealla tasolla tämmöisessä maassa mikä nojaa demokratiaan ja siinä mielessä kaikki tämmöiset tämmöiset asiat jotka aktiivisuutta voisivat lisätä ovat tervetulleita itse siis suhtaudun tähän sähköiseen äänestämiseen positiivisesti sitten

puhemies on tärkeä asia sillä ainakin on toivottavaa että vähintään yli puolet kussakin vaalissa äänioikeutetuista käyttäisi ääntään jolloin voidaan sanoa että järjestelmällä on joku legitimiteetti eurovaaleissahan ei ei ole tämä tilanne sillä vaalilla ja europäätöksenteolla on kaikkein heikoin legitimiteetti kansalaisilta mutta muissa vaaleissa

perustuslakivaliokunta piti sitä viime kaudella perustuslaillisesti ongelmattomimpana vaihtoehtona toteuttaa demokratia siinä se oli todella tärkeä kysymys koska viime kaudella silloinen sote uudistus kaatui nimenomaan siihen että siinä esitettiin laajaa kuntayhtymäpohjaa jossa ei toteutunut kuntalaisten itsehallinto se oli nimenomaan sosialidemokraattisen ministerin esittelemä malli siinä suhteessa sdpllä jos jollakin puolueella on kyllä nyt velvollisuus joko esittää oma vaihtoehto tai vaihtoehto tai tukea tätä hallituksen linjaa ja ampua omat rivinsä suoraksi tässä suhteessa koska nyt järjestetään tätä sekaannusta mikä viime kaudella aiheutui mitä tulee esimerkiksi äänikynnyksiin meidän vaaleissa niin perussuomalaisethan oli ainoa puolue viime vaalikaudella joka kannatti vaalien yli lepäämään jätettyä tasauspaikkajärjestelmää joka olisi toteuttanut suhteellisuuden täydellisellä tavalla mutta sitä ei sitten muut puolueet lähteneet enää tukemaan vaikka vielä ennen vaaleja olleet sen takana sen sijaan silloinen hallitus omavaltaisesti muutti vaalipiirejä vastoin opposition tukea aika rajuja uudistuksia on tehty

äänestysaktiivisuuden nostettua suuremmaksi viime kuntavaaleissa vantaalla äänestysaktiivisuus oli muistaakseni rimaa ylittäen viisikymmentä prosenttia että ei se kauas ole jäänyt siitä että ei voida kohta demokratiasta puhua lainkaan siinä mielessä toivoisin että ministeriöstä tulisi jotain konkreettisia toimenpide ehdotuksia kuten tämä sähköinen äänestäminen joka varmasti tulevaisuudessa loisi lisää äänestysaktiivisuutta jos se hyvin osataan hoitaa mutta olisin vielä kysynyt kun nyt nimenomaan tästä vaalilainsäädännön uudistuksesta puhutaan että mikä tai missä se jääviysongelma on nytten tällä hetkellä kun keskusvaalilautakunnissa ja muissa elimissä ehdokkaat tai ehdokkaan lähiomainenkaan eivät voi olla laskemassa niitä ääniä missä se ongelma oikeasti nähtiin kun suomessa nyt on kuitenkin todettu se että täällä ei ole sitä vilppiä missään vaiheessa juuri tapahtunut niin mikä se ongelma on miksi tämä tämä sitten näin näin halutaan muuttaa jos se kerran vaikeuttaa ennen kaikkea pienten paikkakuntien ehdokasasettelua yksi konkreettinen ehdotus ehdotus ministerille ihan vaalilautakunnassa itse joskus aikoinaan ollessani havaitsin sellaisen mielenkiintoisen piirteen että kun henkilöt tulevat äänestämään sinne ja heillä on mukanaan henkilökortti ja sitten myös se äänestyslippu jossa on ilmoitettu äänioikeudesta niin kuulin usealta henkilöltä jotka jättivät äänestämättä he hävittäneet sen ilmoituslapun ja siinä ilmoituslapussa joka ministeriöstä lähtee tai ties mistä printataan kaikille samanlainen ympäri suomea ei lue sanallakaan sitä että sinä et tarvitse tätä lippua tämä on vain ilmoitus äänioikeudesta että sinä tarvitset vain henkilötodistuksen yli yhdeksänkymmentä prosenttia tuo sen lipun mukanaan äänestäessään siinä äänestyspaikalla ja useat eivät ymmärrä sitä että sitä lippua ei itse asiassa tarvitse missään muodossa tarvitsee ainoastaan

miksi tähän esteellisyyssääntelyn

tarkistukseen mentiin eli miksi tätä esitystä tuodaan nyt tänne toistan sen vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevan sääntelyn arviointi osoittautui tarpeelliseksi vuoden kaksituhattakaksitoista kunnallisvaalien jälkeen silloin tapahtui niin että vaaleihin liittyen korkein hallinto oikeus ratkaisi lukuisia esteellisyyttä koskevia

valituksia ja näiden vaalien jälkeen eduskunnan oikeusasiamies esitti ministeriölle harkittavaksi lainsäädännön tarkistamista siten että vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevat kysymykset olisivat yksiselitteisen selviä tämä on takana
ja seuraavana listalla edustaja elo
arvoisa rouva puhemies tuossa ministeri lindström jo hyvin toikin esille keskeisen sisällön tästä hallituksen esityksestä ja tarkennan omaakin puheenvuoroani sen verran että vaalilautakuntaan tämä asia nyt ei vaikuta eli ehdokas voi jatkossakin vaalilautakunnassa toimia tehtävissä edustaja niikolle sanottakoon että en ole kokenut kiusalliseksi olla laskemassa omia ääniäni tosin sanottakoon myös että koskaan en en ole ollut tietääkseni laskemassa omia koska en ole koskaan ollut laskemassa ääniä olen aina ollut muissa tehtävissä siinä vaiheessa mutta myönnän että olen kokenut hieman erikoiseksi istua vaalitoimitsijana silloin kun itse on ehdokkaana ymmärrän tosin sen näkökulman mikä hallituksen esityksessäkin sanotaan että voisi olla muuten erityisesti pienillä paikkakunnilla vaikeaa saada näitä toimitsijoita riittävästi näihin tehtäviin jos ehdokkaat eivät niissä tehtävissä voi olla mutta silti koen itse hieman kiusalliseksi tosiaan siinä tehtävässä olla ja sen takia vapaaehtoisesti en itse jatkossa aio siinä tehtävässä olla mutta tämä on niitä rajanvetoja joita jokaisen pitää käydä kun politiikassa on että mihin tehtäviin lähtee ja mihin ei mutta kuten sanottu tämä hallituksen esitys on varsin perusteltu sen jälkeen mitä vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen tapahtui eli esteellisyysseikkojen vuoksi tällainen tekninen muutos
rouva puhemies hyvää naistenpäivää teillekin toisin kuin edustaja elo en ole koskaan kyllä laskenut omia ääniäni mutta jos joutuisin laskemaan niin kokisin sen äärimmäisen mielekkääksi tässä hallituksen esityksessä on sellainen pieni virhe joka nyt täällä on jo monenkin suusta tullut esiin että kun hallituksella itsellään on kärkihankkeena tämä digitalisoituminen niin tavallaan nyt tässä olisi ollut erinomainen tilaisuus tuoda se tarkasteluun ja ehkä luoda jo puitteet sille miten tätä digitalisointia olisi voitu suojata ja turvata ja olisin toivonut että se olisi otettu tähän uudistuksena jo jo mukaan mutta niin kuin nyt on käynyt ilmi niin tämä on erittäin tärkeä ja pieni aika hallinnollinenkin uudistus joten minä ymmärrän sen että se ei tässä ole mutta tämä olisi tarjonnut kyllä loistavan mahdollisuuden ikään kuin laittaa se tähän ja veikkaan että kun se siitä aikanaan lainsäädäntöön tulee niin se ei kerralla kyllä valmistu vaan vaan sitä joudutaan monesta suunnasta katsomaan mutta ehkä ne puitteet olisivat tässä voineet nyt olla sitten tuohon edustaja zyskowiczin mielestäni erinomaiseen kuvaukseen että miksi nyt ei voi tietää milloin on maakuntavaalit niin se on ihan selvä kun tämä marssijärjestys vielä on vähän epäselvä veikkaan että siinä käy niin että sote edellä mennään kohta ja aluehallintouudistus jää vähän taka alalle ja se olisi minusta myös hyvä järjestys

arvoisa puhemies tämä esitys minkä ministeri lindström täällä juuri esitteli on erittäin hyvä ja hyvä on saada asioihin tietyllä tavalla selkeyttä ja estää mahdolliset vahingot en tosin usko että tahallaan on aikaisemminkaan tehty niitä vahinkoja mutta jotta ei sitten edes vahingossa tulevaisuudessa tehtäisi sen verran kun kun tässä puheenvuoron otin haluan toivottaa tietysti myöskin hyvää naistenpäivää mutta minun on henkilökohtaisesti pakko sanoa niin että mieluummin kuin niitä perinteisiä naistenpäivän ruusuja minä ottaisin naisten euron samalle tasolle kuin miesten euron

arvoisa puhemies aivan aluksi yhdyn kyllä edustaja tolppasen terveisiin siitä että myös minä ottaisin mieluummin edistysaskelia tasa arvossa kuin näitä naistenpäiväonnitteluita tässä salissa ja toivon että hallitus alkaa tekemään nyt tasa arvoa edistävää politiikkaa eikä tyydy suinkaan näihin terveisiin mitä te tänään meille kerrotte mitä sitten tulee tähän vaalilain muuttamiseen niin tämä esitys joka nyt on käsittelyssä on varmasti oikeansuuntainen selkeyttää tilannetta ja se on saanut selvästi kannatusta täältä niin hallituspuolueiden edustajilta kuin oppositiopuolueiden edustajilta

ja onko tarpeellista kaikissa vaaleissa olla ehdolla jos on vaikka kansanedustaja täällä on myös nostettu esiin kampanjakatot edustaja elo nosti nämä esiin ja tuen kyllä tätäkin ajatusta ihan mielelläni eli minun mielestäni olisi myös hyvä että saisimme tämmöisen selkeän kampanjakaton määriteltyä eri vaaleihin niin että raha ei korostuisi niin vahvasti kuin se tällä hetkellä korostuu ylipäätänsä on hyvä että näistä asioista keskustellaan ja soisin että näistä kyllä keskusteltaisiin myös useammin kuitenkin kyse on demokratian perusasioista ja tämänkaltaista keskustelua varmasti kaivattaisiin enemmänkin mitä sitten täällä tulee näihin terveisiin joita sosialidemokraateille on annettu tämän tämän osalta kun täällä edustaja tuppurainen muun muassa kritisoi sitä että ei tässä oikein ota selvää mitä hallitus on tekemässä niin kyllä minä yhdyn siihen kritiikkiin ja toivoisin että hallitus nyt lähtisi toteuttamaan nimenomaan tätä sote uudistusta etenisi selkeästi voin kyllä sanoa että sosialidemokraattinen puolue ei ole ainoa joka on kokenut hämmennystä tästä tilanteesta missä me tällä hetkellä olemme mehän emme oikeastaan tiedä mitä uudistusta hallitus oikein valmistelee valmisteleeko se sote uudistusta valmisteleeko se maakuntahallintouudistusta mitä uudistusta se valmistelee kyllä pidän sitä melkoisena ihmeenä jos me huhtikuussa todella saamme selkeämmät

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitokset edustaja marinille hallitus oppositio rajat ylittävästä tuesta tässä asiassa kampanjakatto pakollinen ennakkoilmoitus uskon että se saa tässä salissa hyvin laajan tuen että tälle tielle lähdettäisiin ja uskon myös että asianomainen ministeri antaa asiallisen vastauksen kysymykseen eri näkökanteilta ja se on oikein ja niin sen pitää mennä vielä ministeri lindströmille korostaa tätä pelkoani ja ja luulen että senkin jakaa moni ihminen tässä salissa ja myös kansalainen koskien sitä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista kevättä jolloin tosiaan eurovaalit ja eduskuntavaalit ovat suurin piirtein samoihin aikoihin toivon että tästä jonkinlaista keskustelua syntyisi miten silloin saadaan tosiaan riittävästi kumpiinkin vaaleihin mitat täyttäviä ehdokkaita ja sitten myös kansalaiset kiinnostumaan jos ja kun näitä vaaleja ei kuitenkaan suoranaisesti yhdistetä ja ne ovat melkein samaan aikaan eli tästä toivon myös laajaa keskustelua sekä hallituksen sisällä että sitten puolueiden välillä

arvoisa rouva puhemies kun tässä keskustelussa on noussut esiin myös oikeus olla ehdolla vaaleissa ja sen mahdollinen rajoittaminen niin rohkenen kyllä epäillä kaikkia sellaisia ideoita jotka tähän liittyvät koska kun yhden kauden olen tuolla perustuslakivaliokunnassa istunut niin kyllä se kai on aika selvää että kaikki kaikki yli kahdeksantoista vuotiaat jotka eivät ole minkään holhouksen alla ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle ehdolle vaaleissa mielestäni siitä periaatteesta täytyy pitää kiinni se on sitten äänestäjien arvioitava onko henkilöllä resursseja toimia joka paikassa ja ei ole pakko äänestää tällaista henkilöä jos jos ei halua siinä suhteessa se se on ihan selvä asia mutta kun sdpn taholta edelleen yritetään tuoda tähän keskusteluun sitä näkökulmaa että edustaja tuppurainen olisi ollut huolestunut siitä että hallituksella ei ole kantaa niin päinvastoinhan edustaja tuppurainen oli sitä mieltä että ei tarvita suomessa väliportaan hallintoa ja siten ei myöskään näitä suoria uusia maakuntavaaleja

tämän takia tähän on ollut pakko puuttua nyt tätä edustaja tuppuraisen puheenvuoroa on yritetty tämän keskustelun kuluessa muokata ikään kuin että hän olisi esittänyt vain huolensa mutta hän kyllä tyrmäsi nimenomaan täysin sen työn mitä hallitus nyt on juuri parhaillaan tekemässä jotta saataisiin vastaus siihen

haluan muutamalla sanalla puuttua tähän edustaja marinin nostamaan näkemykseen siitä etteikö tässä näkemyksiä olisi mihinkä tulevaisuus vie sote uudistus tullaan tällä vaalikaudella toteuttamaan ja sote palvelut tullaan järjestämään leveämmillä harteilla viiteentoista sote alueen järjestämänä sitten maakuntahallinto tullaan kokoamaan niin ikään omiksi alueellisiksi kokonaisuuksikseen ja ja tätä haluan tietysti puolustaa sillä että kyllä se tulee parantamaan lähidemokratiaa tällä hetkellähän meillä maakuntavaltuustot koulutuskuntayhtymävaltuustot sairaanhoitopiirivaltuustot ovat käytännössä aika epädemokraattisesti valittuja ei siellä suoraan kansa ole saanut päättää kuka valtaa käyttää ja se sitten myös monta kertaa niissä päätöksissä näkyy kun viesti ei kulje luottavaisin mielin kyllä nämä uudistukset tästä aikaansaadaan tietysti mitä enemmän te pystytte oppositiosta näissä asioissa tukemaan niin aina sen parempi ja paremman uudistuksen me saamme tähän maahan aikaan arvoisa
rouva puhemies edustaja elo nosti aivan aiheellisesti esiin kysymyksen siitä että europarlamenttivaalit ja ja eduskuntavaalit ovat melko lähekkäin toisiaan keväällä kaksituhattayhdeksäntoista kun otetaan huomioon miten alhainen äänestysprosentti europarlamenttivaaleissa on niin luonnollisesti nousee mieleen kysymys olisiko näiden vaalien yhdistäminen toteutettavissa koska ajallinen ero ei ole suuren suuri riippuen siitä miten vaaliperiodit nyt sitten kummissakin vaaleissa on määritelty

meillä olisi tässä kaksi vuotta aikaa itse asiassa kolme vuotta aikaa tehdä siihen tarvittavaa lainsäädäntöä jos tällaista tahtoa löytyy ja olisi kiinnostavaa tietää miten ministeri lindström suhtautuu tähän ajatukseen

puhemies aikaisemmin tässä keskustelussa olen todennut missä järjestyksessä mielestäni hallituksen tulee näitä sote uudistukseen liittyviä eri ulottuvuuksia ja niihin liittyviä vaikeita kysymyksiä ratkoa ja päättää mutta totta kai näen niin että tämä sote uudistus ja tämä maakuntauudistus ja siihen liittyen maakuntavaalit toteutuvat käsi kädessä koska nimenomaan tämä maakuntahallinto nämä maakuntavaltuustot ja maakunnat on se organisaatio jolle järjestämisvastuu sitten näistä sote palveluista kuuluu eli sote palvelut niiden järjestäminen ei tuottaminen mutta niiden järjestäminen tarvitsee välttämättä tällaisen hallinnon nyt kun edustaja marinilla on seuraava puheenvuoro niin on pakko sanoa että minullekin on tässä keskustelussa ja aikaisemminkin jäänyt epäselväksi se mikä sosialidemokraattien mielestä on se hallinto jonka varassa nämä sote palvelut järjestetään

järjestää

arvoisa puhemies edustaja zyskowiczille ja savolalle sosialidemokraatit ovat minun mielestäni selvällä suomen kielellä täällä ilmoittaneet sen että me tuemme suoria vaaleja maakuntatasolla jos tämä maakuntahallinto toteutuu mutta olemme samalla ilmaisseet huolen siitä että hallitus ei tunnu nyt oikein tietävän mitä uudistusta se tekee me olemme esittäneet että pitäisi edetä sote edellä katsoa nimenomaan tarpeet sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden näkökulmasta siitä näkökulmasta miten ihmiset saavat palveluita miten ne palvelut rahoitetaan ja näihin meillä pitäisi olla vastauksia sen sijaan me emme ole saaneet näihin vastauksia niitä nyt edelleen odotetaan ja hallitus on luvannut että niitä huhtikuussa meille pitäisi täällä tarkemmin kertoa mutta kun kuuntelen täällä keskustan edustajien ja kokoomuksen edustajien puheenvuoroja niin en kyllä oikein saa selvää oletteko te edes etenemässä yhtä jalkaa tässä uudistuksessa teettekö te nyt sote uudistusta teettekö te maakuntauudistusta mikä on kanta tähän verotuskysymykseen onko se se että maakuntatasolle veroa ei tule niin kuin zyskowicz täällä edustaa vai onko se se että maakuntatasolle ehdottomasti vero oikeus tai tai rahoitusvastuu pitää tulla niin kuin edustaja anttila täällä

kuntavaalien osalta tähän nyt jonkunnäköinen selvyys on saatu että kuntavaalit pidetään ensi keväänä aivan kuten alkuperäisessä aikataulussa oli mutta tässä nähtiin kyllä nähtiin kyllä jonkunnäköinen kummallinen näytelmä näiden maakuntavaalien siirron kuntavaalien siirron osalta ja kunnissa ollaan oltu aika hämmentyneitä siitä milloin ne vaalit nyt oikein pidetään

aha täällä oli näköjään debattikin jäänyt auki meiltä

arvoisa rouva puhemies kun nyt suora kysymys kerran asetettiin niin ensinnäkin pitää vastata että huhtikuussa niitä vastauksia tulee näihin kysymyksiin tiettyjä asioita on tietysti auki kun uudistuksia tehdään mutta totta kai sote uudistus on se kaiken lähtökohta siitähän jo viime kaudella täällä paljon keskusteltiin koetettiin sitä saada eteenpäin se on se numero yksi mutta siinä myöskin mukana aluehallintouudistus on syytä tehdä ja nimenomaan koota niitä lähipalveluja alueellisia palveluita maakunnallisille harteille jotta lähidemokraattinen vaikuttaminen pystytään myös niihin osoittamaan ja sitä kautta pystytään ne palvelut turvaamaan siellä ja pystytään itse päättämään entistä useammista palveluista

puhujalistalla vielä edustaja kärnä arvoisa
rouva puhemies toistan minäkin nyt itseäni vielä vielä tässä ja muistutan keskustelijoita siitä että meillä väliportaan hallintoa ei olla rakentamassa vaan se on jo nykyisellään olemassa nyt on kysymys siitä haluammeko me keskushallintovetoisen väliportaan hallinnon vai haluammeko me kansanvaltaisen väliportaan hallinnon eli maakuntahallinnon nyt jollakin tavalla tuntuu että keskustelun kuluessa erityisesti sosialidemokraatit nyt kiertävät tätä kysymystä te sanotte kyllä että te tuette suoria vaaleja mikäli maakuntahallinto tulee mutta tuetteko te myös tätä maakuntauudistusta onko tämä teidän mielestänne se malli jolla nyt tulee edetä ja jonka kautta viedään eteenpäin tätä sote uudistuksen kokonaisuutta sen sen kyllä haluaisin haluaisin tietää

ymmärsin että sosialidemokraatit ovat sillä kannalla että tulevat sote palvelut järjestetään nimenomaan maakuntien toimesta ja maakuntien päätöksentekijät valitaan suorilla vaaleilla minä toivon että kun edustaja marin on puolueensa varapuheenjohtaja niin kerrotte tämän näkemyksenne myös muille puolueessanne koska kun täällä olen kuunnellut teidän puolueenne edustajia ja myös seurannut julkista keskustelua niin olen kyllä nähnyt sellaisia puheenvuoroja joissa tätä maakuntahallintoa nimenomaan vastustetaan ja sen vuoksi olen kysynyt että no mikä se on se hallinto jonka varaan demareiden mielestä sote palvelut jatkossa järjestetään kun edustaja marin kysyi että kumpaa hallitus tekee sote uudistusta vai maakuntauudistusta niin hallitus tekee molempia hallitus tekee molempia muun muassa sen vuoksi että tämä maakuntahallinto on kuten äsken sanoin se hallinto jonka varassa nämä sote palvelut järjestetään sen lisäksi on tarkoituksenmukaista antaa maakuntahallinnolle muitakin tehtäviä joita tänä päivänä usein hoidetaan maakunnallisten kuntayhtymien tai

esimerkiksi ely keskusten toimesta mitä sitten tulee hallituksen päätöksentekoon niin kuten me kaikki tiedämme tässä on lukuisia isompia ja pienempiä yksityiskohtia joita pitää valmistella ja ja joista pitää päättää jotta asioissa päästään eteenpäin ja hallitus on todellakin näiden asioiden äärellä kovasti muun muassa tässä ja ensi kuussa täällä erikseen nostettiin tämä rahoituskysymys esiin kokoomus on

puhemies edustaja zyskowiczilla on varmasti kuullun ymmärtämisessä jotain vikaa minun puheenvuoroni osalta onneksi eduskunnalla on sellainen palvelu että voi jälkikäteen lukea mitä näissä puheenvuoroissa on sanottu minä sanoin että jos maakuntauudistus toteutuu mehän emme tällä hetkellä vielä tiedä me emme ole saaneet hallitukselta mitään selkeitä vastauksia miten te aiotte nämä uudistukset toteuttaa ja niitä nyt odotamme niin ehdottomasti me olemme sillä kannalla että sitten tietenkin kansanvaltainen järjestelmä pitää luoda vaalien kautta pitää mennä mutta tällä hetkellähän me emme tiedä vielä miten te aiotte tämän sote ja maakuntauudistuksen toteuttaa ja ja kyllä minä ainakin mielenkiinnolla odotan näitä teidän linjauksianne kun teillä on aika paljon täällä vielä kysymyksiä auki

tai maakuntahallituksilla esimerkiksi on sen lisäksi meillä on tietenkin tämmöinen yhtymäpohjainen toiminta kunnissa kuntien välillä on paljon kuntayhtymiä joissa päätetään erilaisista asioista osa päätäntävallasta on siirretty näille sitten meillä on sairaanhoitopiirit ja niihinkin kunnat nimittävät edustajansa eli kyllä se toiminta on ollut sillä tavalla kuntapohjaista tähän asti ei keskushallintovetoista ellette te sitten viitannut valtion aluehallintoon joka tietenkin on kysymys

rouva puhemies edustaja marinille totean että kyllä puhuin nimenomaan valtion aluehallintoviranomaisista ja nyt maakuntauudistuksesta totta kai soten osalta tällä hetkellä mennään myös myös kuntapohjaisella mallilla ja myös sairaanhoitopiireissä silloin valitut valitut päättäjät asioita hoitamassa itse näen kuitenkin että tämä kokonaisuus jota nyt ollaan viemässä läpi selkiyttää nykytilannetta ja se nimenomaan tuo kansanvaltaisuuden siihen väliportaan hallintoon minä taas pidän kummallisena sitä että sosialidemokraatit eivät kykene esittämään minkäänlaista vaihtoehtoa millä tässä nyt sitten mentäisiin teidän näkemyksenne mukaan eteenpäin tässä on hallituksella kuitenkin selkeä marssijärjestys selkeät askelmerkit minkä kautta ollaan etenemässä ja teillä ei ole

arvoisa rouva puhemies olen vilpittömästi pahoillani kun ymmärsin edustaja marinin puheenvuoron väärin hän itse nyt totesi että hän ei sanonut että sosialidemokraatit kannattavat tätä maakuntahallintoa sote palvelujen hallinnoksi kun näin on niin ilmaan jää se suuri kysymys edustaja marin mikä on se sosialidemokraattien malli siitä hallinnosta jonka varassa nämä sote palvelut järjestetään me viime vaalikaudella olimme yhtä mieltä kaikki tässä talossa siitä että sote palvelujen järjestäminen vaatii nykyistä leveämpiä hartioita hallitus on päätynyt siihen että ne leveämmät hartiat ovat maakunta ja maakuntataso ja sille luodaan hallinnoksi maakuntahallinto mutta edustaja marin mikä on se teidän näkemyksenne sosialidemokraattien näkemys mikä on se hallinto jonka varaan nämä sote palvelut järjestetään ei tämän kysyminen teiltä ole lainkaan kummallista se on erittäin perusteltua

puhemies kyllä olen vähän ihmeissäni nyt tästä keskustelusta että niin keskustan kuin kokoomuksen edustajia kamalasti kiinnostaa sosialidemokraattien vaihtoehto mehän esitimme että me tulisimme mielellämme parlamentaariseen työryhmään tekemään sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tätä kokonaisuutta me tarjosimme yhteistyön kättä olisimme halunneet jatkaa parlamentaarisella valmistelulla koska kyse on näin isosta merkittävästä

ja järkevä mutta te torjuitte sen te hallitus torjuitte sen että me yhdessä lähtisimme tätä uudistusta viemään eteenpäin ja täällä te nytten meille esitätte ihmeissänne kysymyksiä missä teidän vaihtoehtonne ovat me olisimme tulleet mielellämme tekemään sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tarjonneet osaamisemme tähän kokonaisuuteen koska minun mielestäni tämä on niin iso kokonaisuus että tähän tarvittaisiin kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistä ponnistusta ihan aidosti tämä on iso kysymys koskettaa jokaista suomalaista ihmistä mutta te torjuitte sen yhteistyön käden minkä me teille annoimme

arvoisa rouva puhemies kyllä te edustaja marin kierrätte nyt kuin kissa kuumaa puuroa teille on esitetty selkeä kysymys hallitus on kertonut oman mallinsa hallitus on linjannut että aluehallinto maakuntahallinto luodaan ja sen osana on sote ja niin kuin täällä on on tuotu esille

puhemies sinänsä varmasti tässä ihmiset jo turhautuvat siihen että keskustelemme sote uudistuksesta kun meidän pitäisi keskustella vaalilain muuttamisesta mutta kyllä minäkin haluaisin saada hallitukselta nyt selkeitä vastauksia tähän sote uudistukseen te peräänkuulutatte niitä oppositiolta sosialidemokraateilta me olisimme mielellämme tulleet tekemään tätä työtä rinta rinnan yhdessä teidän kanssanne koska kyse on isosta uudistuksesta mutta te hallituksessa olette nyt vastuullisia tästä asiasta koska ette suostuneet siihen yhteistyöhön lähtemään myös minä olen esittänyt täällä hallituksen edustajille kysymyksiä siitä miten te aiotte ratkaista tämän soten maakuntahallintouudistuksen maakuntavaalikysymyksen ja me emme ole saaneet täällä teiltä vastauksia vastauksia näihin kysymyksiin te olette kuitenkin tästä uudistuksesta omalla valinnallanne tällä hetkellä vastuullisia toivon että saan vastauksia verotukseen toivon että saan vastauksia maakuntavaaleihin toivon että saan vastauksia siihen sotessa ja maakuntauudistuksessa on mutta toki ymmärrän sen että ehkä tämän asian osalta nyt näihin ei välttämättä teiltä saada vastauksia

edustaja marin on mielestäni aivan oikeassa siinä että hän perää hallitukselta sitä miten hallitus aikoo toteuttaa tämän sote uudistuksen tässä maakuntahallinnossa koska nythän on kysymys siitä että se miten tämä maakuntahallinto toteutetaan ja mitä asioita siellä käsitellään on varastanut kokonaan tämän sote huomion kun meillä on ongelma nimenomaan siinä miten me järjestämme tässä maassa sosiaali ja terveyspalvelut niin että ne ovat kaikille saatavilla tasavertaisesti tässä suomessa nyt esitetään mallia jossa on kahdeksantoista maakuntaa

arvoisa puhemies hallitus on linjannut että sote järjestetään viidellätoista sote alueella ja maahan luodaan kahdeksantoista aluehallinnon maakuntahallinnon aluetta ja on linjannut myös sen että tämän uudistuksen myötä kokonaisveroaste ei tule nousemaan ja myös on julkisuudessa kerrottu että maakuntaveroa ei olla valmistelemassa en ymmärrä mikä tässä on nyt sitten epäselvää mutta emme edelleenkään saaneet vastausta siihen että jos sosialidemokraatit yksin saisivat päättää tämän asian niin mikä olisi se hallinnon malli

ja palataan takaisin vaalilakiin myöskin tänään naistenpäivänä meillä oli eduskunnan naisverkoston kokous sain siinä luottamustehtävän alkaa toimimaan varapuheenjohtajana naisverkostossa täällä eduskunnassa ja siihen liittyen muutama sanan nyt meinasin sanoa

tämähän on erittäin demokraattinen ja tasa arvoinen kumpaakin sukupuolta kohtaan mutta siitä huolimatta meidän luottamustehtävissä ei todellakaan aina ole tasa arvo kohdallaan ja tämä on asia mitä ei pysty kirjoittamaan lakiin sen enempää kuin se tällä hetkellä on mutta minä toivon että siinä vaiheessa kun mietintöä kirjoitetaan tästä asiasta mietinnössä huomioitaisiin jollakin tavalla se miten sukupuolten tasa arvo entistä paremmin todellisuudessa toteutuisi ettei olisi pelkkiä kiintiönaisia tai kiintiömiehiä tietyissä

ja sitten vielä se miten tätä naisten roolia saisi eteenpäin vietyä niin kyllähän se on kiinni meistä naisista itsestä ennen kaikkea että me itse arvostamme omaa rooliamme uskallamme ottaa vastuullisia tehtäviä näissä kuvioissa ja mentäisiin sillä tavalla eteenpäin elikkä todellakin toivon että me naiset

mielestäni tämä vaalilain uudistus on tärkeä ja selkiyttävä asia koska nimenomaan kunnallisvaaleissa kaksituhattakaksitoista oli paikallisia epäselvyyksiä ja ja hämmentäviä tilanteita siinä kuka on toiminut missäkin ja on jopa kielletty ehdokkaita tai heidän sukulaisiaan toimimasta esimerkiksi vaalilautakunnissa ja nyt selkeästi kerrotaan että se on ihan ok

tai hänen lähisukulaisensa toimii jatkossakin vaalilautakunnissa mutta sitten on luonnollista että nämä avustavat tehtävät kielletään tässä on mielestäni samanlaista johdonmukaisuutta kuin hallituksella sote uudistuksessakin jossa hallitus etenee sote edellä koska nimenomaan se että meillä on viisitoista sote aluetta ja kahdeksantoista itsehallintoaluetta kertoo sen että tässä uudistuksessa edetään sote edellä koska tunnustetaan se että kahdeksantoista aluetta saattaa olla liikaa voi olla että hartiat eivät riitä kaikilla noilla alueilla ja sen takia on sitten luku viisitoista se sitten jää nähtäväksi onko

sellaista perustuslaillista ongelmaa yhdistää nämä lukemat että tämä voidaan toteuttaa vai pitääkö valita joku yksi tietty luku ja onko se luku sitten pienempi mutta se se tulee esille tässä valmistelussa se on käynyt ilmi että sosialidemokraateilla ei ole omaa vaihtoehtoa ja silloin sellaista tahoa jolla ei ole omaa näkemystä on vaikea ottaa mukaan mihinkään parlamentaariseen työryhmään mutta se on hyvä tietää että kun linjataan tästä maakuntaverotuksesta niin kun tämä asia on vielä vaiheessa on hyvä kuulla että tältä tältä osin esimerkiksi sdpltä on ilmeisesti tukea tiedossa koska omasta mielestäni kyllä verotus ainakin jollakin aikavälillä kuuluu tähän uudistukseen jossa vallan ja vastuun pitää kohdata toisensa

tähän uudistukseen liittyen kannatan myös sitä että nämä uudistukset tehdään hyvä selkiyttävä asia kannan kuitenkin huolta kaiken kaikkiaan meidän vaaleistamme edustaja harakka taisi nostaa sen jo esiin että meillä äänestysprosentti useissa vaaleissa on hyvin pieni meillä käydään vaaleja on eurovaalit kunnallisvaalit eduskuntavaalit presidentinvaalit ja nyt uutena vielä maakuntavaalit tulossa mukaan erityisesti eurovaalien osalla äänestysprosentti on hyvin pieni ja tietysti riski on siinä että että äänestysprosentit saattavat jäädä pieniksi sen vuoksi näitä vaaleja mahdollisimman paljon olisi syytä käydä yhtä aikaa ja myös tehdä se äänestäminen mahdollisimman helpoksi tietysti houkuttelevista ehdokkaistahan kaikki lähtee liikkeelle kuten edustaja maijala kantoi huolta siitä kuinka tämä sukupuolten tasa arvo toteutuu mutta rohkeasti ehdolle lähtemällä voi sitten myös tätä tasa arvoa pystyä parantamaan mutta kaiken kaikkiaan mitä äänestysprosentin eteen me voimme tehdä onko sähköinen äänestys se meidän tulevaisuuden mittarimme vai se että me vaaleja tuomme lähemmäksi kansalaisia sen eteen että ennakkoäänestykset entistä paremmin ovat muualla kuin siellä kunnantaloilla minne pitää erikseen mennä ne ovat lähellä siellä kauppareissujen varrella ynnä muuta kirjastoautojen ynnä muitten yhteydessä pitää varmasti tehdä hyvin paljon töitä vielä että me saamme äänestysprosentin nousemaan jaan tämän huolen edustaja harakan kanssa

keskeiseen kysymykseen verotuksesta ei saatu vastausta tai itse asiassa saatiin kaksi vastakkaista vastausta niin kuin näistä pöytäkirjoista voidaan voidaan hyvin lukea että eräiden mielestä maakuntavero on suljettu pois ja eräiden mielestä maakuntavero on edelleen voimassa tämä on vuosisadan verouudistus kymmenen miljardia euroa siirtyy nykyjärjestelmästä toiseen järjestelmään minkä muotoinen

olisi äärimmäisen tärkeätä nostaa äänestysaktiivisuutta kun tästä keskusteltiin eräiden kunnallisvaalien yhteydessä joissa vantaalla äänestysprosentti jäi alle viidenkymmenen niin täytyy arvostaa edustaja zyskowiczin rehellisyyttä ja ja huumorintajua kun nyt näin muistista siteerasin hänen vastaustaan tähän yleiseen matalan äänestysprosentin voivotteluun pahoittelen jos en osaa aivan sanatarkasti siteerata vanhaa asiaa mutta hän sanoi tyyliin kyllä ne paikat tulevat vähemmilläkin äänillä täyteen näinhän näinhän asia tietenkin on mutta katsoin nyt tässä vaalilainsäädäntöä siltä osin pahoittelen jos annoin väärän todistuksen tarkoitukseni oli kuitenkin hyvä ja kehuva eun neuvosto voi tehdä päätöksen kuten se on tehnyt edellisissäkin eurovaaleissa siirtää ajankohtaa pois sieltä kesäkuun alusta ja se marginaali on kaksi kuukautta siitä kesäkuun alusta se voisi toisin sanoen yhdistyä ihan suomen vaalilainsäädännössä olevaan huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin näin ollen kun on kyse siitä että eun neuvosto voi perustellusta syystä tämän aikaistuksen tehdä niin suomellahan olisi täysi mahdollisuus jos haluja on ajaa tätä aikaistusta toinen vaihtoehto on tietysti yhteisellä sopimuksella muuttaa tätä suomen vaalilainsäädäntöä harmi että ministeri tästä poistui olisi ollut kiva kuulla hänen periaatteellinen kantansa ajatukseen

arvoisa rouva puhemies

jos ilmoitusvelvollisuudesta saadaan hyviä kokemuksia ja käytännöt kuntoon liikevaihdon alarajaa lasketaan asteittain tämä aikojen muutos näkyy siinä että tähän saksan sopimukseen on tuotu uutena pykälänä etuyhteisöjen välinen mahdollisesti vilpilliseen voitonsiirtoon puuttuminen tämä kansainvälinen aggressiivinen verosuunnittelu on ilmiö johon edellisen hallituksen valtiovarainministeri urpilainen ryhtyi puuttumaan ja hänen seuraajansa valtiovarainministeri rinne jatkoi työtä laki konserniavustusten verovähennyksistä hyväksyttiin kolmisen vuotta sitten mutta työtä pitää jatkaa tuohon lakiin jääneet porsaanreiät pitää tukkia ja ulottaa tuo laki koskemaan myös tuloverolakia ja ennen kaikkea kansainvälisten kiinteistöyhtiöiden verosuunnittelua olin iloinen että viimeviikkoisessa keskustelussa edustaja lohi piti tätä tiukennusta välttämättömänä nyt hänen täytyisi saada tämä asenne tämä vahva eurooppalainen veronvälttelyn vastainen asenne myös oman hallituksensa tietoon hallituksessahan on useilla ministereillä henkilökohtaista kokemusta verosuunnittelusta joten osaamista löytyy hallitushan toi tänne eduskuntaan veronkiertäjien armahduslain ja omaisuuden pimittämistä helpottavan hallintarekisterilain mutta joutui ne paineissa perumaan nyt hallituksella olisi erinomainen tilaisuus osoittaa että se ei ole jättäytynyt jälkeen eun yhteisestä tahdosta on siis hyvä että suomi ei sentään jarruta oecdn ja eu komission tarmokkaita ohjelmia kansallisessa lainsäädännössä on myös tilaisuus osoittaa että hallitus ei rakasta verosuunnittelijoita vaan kantaa huolta yhteiskunnan palveluiden rahoituksesta ja julkisen talouden alijäämän hallinnasta odotamme näyttöjä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä asia että päivitetään nämä kahdenväliset verosopimukset niitähän on useita useita käsittelyssä espanjan espanjan kanssa tehty sopimus ja paljon julkisuutta saanut vanha sopimus portugalin kanssa sehän on myös myös sellainen mikä tässä on ollut paljon julkisuudessa edustaja harakka hyvin oppineesti tuossa kävi läpi tätä ongelmatiikkaa saksa on meille aivan äärettömän keskeinen vientimaa ja on erittäin tärkeää että nämä asiat on saksan kanssa myös kahdestaan hoidettu kuntoon

arvoisa puhemies en nyt voi yhtyä edustaja kurvisen tulkintoihin kerroin vain niitä faktoja joita hallituksen ministereiden harjoittamasta verosuunnittelusta on julkisuudessa ollut esillä ja yksi näistä ehkä ehkä räikeimmistä tapauksista oli se että oli perustettu nimenomaan perustettu nimenomaan kiinteistöyhtiön kansainväliseen verosuunnitteluun erikoistunut yhtiö belgiaan tuon matalan verotuksen maahan ja juuri tämä mistä olimme yhtä mieltä edustaja lohen kanssa on selkeä porsaanreikä nykyisissä verotuksissa koska kiinteistöyhtiöiden rajat ylittävä etuyhteistyö kuuluu nimenomaan tuloverolain piiriin jolloin on täysin olennaista se mitä tuossa äsken sanoin että hallituksella on mahdollisuus esittää nämä kaksi konkreettista lakihanketta ja tällä tavoin osoittaa myös teoilla eikä vain puheilla halunsa puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun
arvoisa puhemies haluan kommentoida tähän edelliseen vastauspuheenvuoroon että selkeät pelisäännöt ovat tärkeitä kun meillä on selkeät pelisäännöt meillä on yleiseurooppalaiset pelisäännöt kun meillä on tavaroiden palvelujen ja pääomien ja ihmisten vapaa liikkuvuus niin se edesauttaa sitä että kaikkea ei mollata veronvälttelyksi ja vääränlaiseksi verontorjunnaksi hallitus on sitoutunut aggressiivisen veronvälttelyn vähentämiseen hallitus on sitoutunut harmaan talouden vähentämiseen ja minusta se on hyvä periaate mikä on hallituksen monelta ministeriltä heidän suustaan kuultu että siellä pitää verottaa tuotto siellä pitää verottaa lisäarvo missä se on syntynyt eikä sitä saa koroilla tai muilla kikkailla johonkin maahan missä on nollaverotus

toivoisin että me vihdoinkin pääsisimme tässä maassa myöskin ruotsin kanssa kahdenväliseen sopimukseen koskien eläkeläisten verotusta sitä muun muassa viime kaudella valtiovarainministeri vakuutteli moneen kertaan että kaksinkertaista verotusta ei ole mutta eläkeläisestä se kyllä tuntuu kaksinkertaiselta verotukselta jos ensin verotetaan ruotsissa ja sen jälkeen suomeen tulevasta tulevasta eläkkeestä verotetaan vielä täällä en tiedä mitä se sitten on jollei kaksinkertaista jos puhutaan näistä konserniavustuksista niin haluan vähän oikaista tuota viime kaudella tapahtunutta otin nimittäin silloinkin tämän konserniavustusten verotuksen esille lakialoitteena joka ei silloin mennyt läpi ja yksi peruste oli nimenomaan valtiovarainministerin toimesta se että konserniavustukset tytäryhtymille tai emoyhtymille on suomessa maan tapa ja se on hyväksyttävää mikäli

jos omistaa kymmenen prosenttia yhtiöstä niin silloin osinkotulot ovat verottomia tämän seurauksena muun muassa suomen rikkaimmat suvut heidän vesansa nostavat tänäkin vuonna yhdeksän miljoonaa ja kuusi miljoonaa täysin verotta osinkoja mutta jos on piensijoittaja pienomistaja niin näistä joutuu maksamaan kymmenen ja ja kolmenkymmenen prosentin

muun muassa edustaja kurvinen todennut että hallitus on sitoutunut toimimaan aggressiivista verosuunnittelua ja verovälttelyä vastaan hyvä jos näin on tiedän aikaisemmalta ajaltani eu parlamentissa että suomi ei nyt läheskään aina ole ollut täysin johdonmukainen siinä että oltaisiin siinä tavallaan eturivissä eussa ajamassa niitä eu ratkaisuja joilla tämän ylikansallisen veronkierron porsaanreikiä tukitaan nyt kuitenkin kiinnittäisin huomiota siihen että viime lauantain helsingin sanomissa timo viherkenttä joka on nykyisin valtion eläkerahaston toimitusjohtaja mutta joka on aikaisemmin ollut valtiovarainministeriössä budjettipäällikkö käsittelee tätä teemaa nimenomaan eläkerahastojen kannalta ja hän toteaa tässä kirjoituksessaan että kuitenkin myös suomen omat muun muassa korkomenoja ja siirtohinnoittelua koskevat säännökset tarjoavat sellaisia veronminimointimahdollisuuksia joita on vaikea pitää kilpailukykymme kannalta tarpeellisina no en ole ehtinyt ottaa selvää mitä kohtia suomen omissa verolaeissa viherkenttä tässä tarkoittaa mutta kun taho jota ainakin minä pidän asiantuntevana tässä asiassa toteaa että myöskin kansallisia asioita joissa suomi voisi toimia nykyistä paremmin verovälttelyn rajoittamiseksi niin toivon todellakin että hallitus ryhtyy toimiin

tartun ensin tuohon edustaja hassin puheenvuoroon minäkin luin mainitun timo viherkentän kirjoituksen ja kiinnitin ihan samaan kohtaan huomiota toivon että tohtori viherkentän edellisessä työpaikassa vai oliko siinä joku välissä mutta joka tapauksessa toivon että valtiovarainministeriössä myös hyvin tarkkaan tämä kohta tuosta kirjoituksesta luettiin mitä tulee edustaja kurvisen puheenvuoroon jossa hän kannusti euroopan unionia näissä verovälttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun asioissa toimimaan aktiivisemmin niin kannustaminen on on aina paikallaan mutta pitää sanoa että aivan viime vuosina sekä euroopan unionin piirissä että oecdn piirissä on otettu merkittäviä askeleita sekä verotietojen vaihdon

kanssa tehtävästä sopimuksesta tuoda esiin tämän portugalin tapauksen kun me toimimme sitä vastaan että euroopan unionissa olisi sellaisia veroparatiiseja joihin yhtiöt voivat sijoittua ja sitä kautta välttää lähes kokonaan tai jopa kokonaan verojen maksun mihinkään niin minun mielestäni on aivan luonnollista että me myös yksityishenkilöiden verotuksen osalta pyrimme samaan eli siinä mielessä portugali tässä suhteessa on mielestäni

puhemies tehdäänpä nyt aivan selväksi tämä asia että valtiovarainministeri jutta urpilainen toi syksyllä kaksituhattakaksitoista hallituksen esityksen sataneljäkymmentäkuusi kautta kaksituhattakaksitoista joka rajoittaa kansainvälisten konsernilainojen korkovähennysoikeutta mutta koska se koskee vain elinkeinoverotusta niin tuolloin keskusta nosti suuren metelin siitä että se jättää ulkopuolelleen kiinteistösijoitusyhtiöt jotka toimivat tuloverotuksen piirissä tästä tästä tehtiin rinnakkaislakialoite ja paljon julkisuutta juuri sen takia kuten edustaja kurvinen sanoi pelisääntöjen pitäisi olla selvät ja samat kaikille mutta nyt tässä verovertailussa suomi on näitten kansainvälisten kiinteistörahoitusyhtiöiden kannalta varsinainen veroparatiisi miljardien eurojen sijoitukset tulevat suomeen sen takia että ne voidaan täältä täältä viedä pois ilman veroseuraamuksia

porsaanreiän tukkivan lain eduskuntaan mutta eipä ole näkynyt siksi tässä on tekojen ja puheiden jyrkkä ristiriita varsinkin kun teillä on hallituksessanne ministeri joka on hyödyntänyt juuri tätä samaa porsaanreikää ja itse todennut julkisuudessa että motiivina oli verosuunnittelu eikö tämä olisi nyt teille pontimena

puhemies olen iloinen siitä toteamuksesta minkä edustaja kurvinen täällä totesi että hallitus on sitoutunut tai ainakin te haluaisitte että hallitus sitoutuisi vahvemmin siihen että pyritään kitkemään aggressiivista verosuunnittelua verovälttelyä esimerkiksi pääministeri sipilä on aikaisemmin todennut että hänen mielestänsä tämänkaltainen verovälttely on vastenmielistä ja yhdyn kyllä tähän näkemykseen olen myös samaa mieltä siitä että paljon olisi tehtävissä euroopan tasolla mutta toisaalta olen myös edustaja hassin kanssa samaa mieltä että paljon olisi tehtävissä myös täällä kotimaassa ja tästä tullaan juuri siihen mistä edustaja harakkakin puhui eli näiden sanojen ja tekojen olen iloinen siitä että te sanoissanne puhutte verovälttelyä aggressiivista verosuunnittelua vastaan veronkiertoa vastaan mutta valitettavasti teidän teoissanne nämä puheet eivät ole näkyneet vasta viime syksynä me näimme eduskunnassa useita esityksiä joilla oltaisiin helpotettu harmaata taloutta veronkiertoa talousrikollisuutta te esititte silloin vielä alun pitäen harmaan talouden torjunnan määrärahojen

esityksiä joilla te te aiotte näitä teidän puheitanne myös laittaa täytäntöön
arvoisa puhemies täällä sanottiin että euroopan unionin pitäisi tehdä enemmän aggressiivisen verokilpailun

ja verovälttelyn estämiseksi nyt pitää palauttaa mieliin mikä se euroopan unioni on se on kahteenkymmeneenkahdeksaan jäsenmaan unioni jossa jokainen jäsenmaa voi nostaa itselleen tärkeitä asioita esille se voi olla tukemassa muitten esityksiä ja olla siinä porukassa joka vie asioita eteenpäin silloin kun viime hallituksen aikana jutta urpilainen ollessaan valtiovarainministeri nosti euroopan unionin tasolla vahvasti esille nämä

aggressiiviseen verokilpailuun liittyvät asiat ja myöskin tämän harmaan pinnan siellä ja sai paljon aikaiseksi täällä tuli esimerkkejä siitä miten euroopan unionin tasolla asioita voidaan hoitaa nyt todella toivoisin että tämä hallitus jatkaisi sitä työtä eikä ikään kuin piilottauduta eun taakse vaan ollaan siellä aktiivisena viemässä eteenpäin niitä asioita joita pidetään tärkeinä ja ja löydetään ne yhteistyökumppanit joiden avulla yhdessä toimien saadaan myös asioita vietyä loppuun arvoisa

rouva puhemies tässä kun nyt penätään hallitukselta toimia niin haluaisin palauttaa mieliin hallituksen esityksen viisikymmentäyhdeksän kautta kaksituhattaviisitoista eli eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain kuudennen a pykälän muuttamisesta tämän tämän lain osinkoverotusta koskevaan sääntelyyn esitettiin tässä lisättäväksi yleinen väärinkäytöksiä estävä säännös ja tämä koskee yhteisöjen välisiä osinkoja ja sitä sovelletaan järjestelyihin jotka eivät ole aitoja ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä eli kyllä hallitus näiden asioiden eteen toimii samalla on myös hyvä palauttaa mieliin se että meillä on on päätetty harmaan talouden torjuntastrategiasta marraskuussa poliisille on osoitettu talousrikostorjuntaan kuuden pilkku neljän miljoonan euron lisämääräraha eli näitä toimia tapahtuu koko ajan ja niin kuin edustaja kurvinen toi omassa hyvässä puheenvuorossaan esille nämä yhteiset pelisäännöt nimenomaan eu tasolla ja myös globaalilla tasolla ovat tärkeitä ne ovat äärettömän tärkeitä koska ainoastaan sitä kautta kyetään puuttumaan tähän aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä ettei pelkästään kansallisilla toimilla ja kansallisilla kansallisilla ratkaisuilla ratkea ja ja oikene se että tällaistakin toimintaa edelleen harjoitetaan kyllä minä uskon ja olen vakuuttunut siitä että hallitus tulee viemään määrätietoisesti näitä toimia eteenpäin toivoisin myös oppositiolta hivenen kiitosta näistä kahdesta asiasta mitkä tässä mainitsin ette te nyt voi väittää että mitään ei olisi tehty kun on tehty kuitenkin

ja eduskuntaryhmässä jota paljon arvostan joka on ollut suomea rakentamassa he saivat muutaman kuukauden aikana aivan valtavan paljon älykkyyttä ja viisautta päähänsä tämä tehokas katuminen jos minä palaan pikkuisen taaksepäin niin miksi tämä laki joka sitten vedettiin pois eduskunnasta se oli monella lailla onneton lakiesitys itse olen perustuslakivaliokunnan jäsen ja ehdimme sitä vähän katsoa se oli kyllä onneton hallituksen esitys ja hyvä että hallituksella oli pokkaa se vetää pois mutta tämähän lähti liikkeelle siitä että valtiovarainvaliokunnan

edustajat harakka ja marin ja heillä on nyt uusia freesejä ja ja tuoreita ajatuksia toivonkin että nyt voimme yhdessä hallitus oppositiorajojen yli kitkeä harmaata taloutta ja tehdä hyvää sijoitusmarkkinalainsäädäntöä aivan kuten edustaja kärnä sanoi hallitus lisää resursseja sisäiseen turvallisuuteen ja poliisitoimelle ja muille viranomaisille niin että saadaan talousrikollisia kiinni me tarvitsemme läpinäkyvää ja taloutta edistävää lainsäädäntöä myös tänne sijoituspuolelle ilman turhia tunteita kaunaisia tunteita

arvoisa puhemies edustaja kurviselle muistin virkistykseksi hallintarekisterilaki todella on ollut aiemmin esillä ja kaksi kertaa se on torpattu sosialidemokraattisten valtionvarainministereiden toimesta ensin valtiovarainministeri urpilaisen ja sen jälkeen valtiovarainministeri rinteen eli sosialidemokraattien track record tässä asiassa on kyllä varsin yhdensuuntainen sitten haluaisin todeta myös sen että iloinen siitä että te tunnustatte että hallituksen esitykset olivat täysin luokattomia ja huonoja kun ne tänne eduskuntaan tulivat niin tämän harmaan talouden torjunnan esitetyt leikkaukset jotka sitten lakivaliokunta yksimielisesti omassa lausunnossaan kyllä torppasi kuin myös tämä hallintarekisterilaki ja sitten tämä tehokkaan katumisen laki että ne olivat täysiä susia mutta eivät ne täällä ihan hallituksen hyvää hyvyyttä kaatuneet vaan sen takia että oppositio muun muassa sosialidemokraatit

ja myös media nostivat nämä epäkohdat esille kyllä tässä oli liikettä tältä puolelta aika paljonkin siihen suuntaan että hallitus tulisi järkiinsä ja vetäisi nämä esitykset pois onneksi näin lopulta kävi mutta se oli kovan työn tulos sen työn tulos mitä oppositio kansalaisyhteiskunta tekivät mutta hyvä että tunnustatte että nämä teidän esityksenne ovat olleet täysin luokattoman huonoja

arvoisa puhemies haluan myöskin nyt vielä pöytäkirjoihin saada tämän tämän täsmennyksen että kumpikaan ministeri urpilainen tai rinne ei suostunut tuomaan tätä valtiovarainministeriön virkamiesten ponnekkaasti ajamaa hallintarekisterilakia eduskuntaan siihen vaadittiin valtiovarainministeri stubb joka allekirjoitti valtiovarainministeriön näkemyksen sellaisenaan ja kuten tunnettua on ehkä vähän sen ylikin näistä numeroista käytiin värikäs ja kenties parlamentarismin historian kannalta vähemmän kunniakas luku kuten sanoin tässä niin konkreettisia esityksiä on odotettavissa ja teemme hyvää yhteistyötä tässä asiassa jossa kaikki olemme samaa mieltä kun siis edustaja lohi täällä totesi viime viikolla että olisi aivan välttämätöntä saada tämä kiinteistösijoituksen porsaanreikiä tukkiva laki eduskuntaan niin

viedään nopeasti läpi niin että sekä pelikenttä euroopan valtioiden välillä on tasainen että suomi ei osallistu tähän aggressiiviseen verokilpailuun tällä tavalla vain omaa ikään kuin laiskuuttaan ja puuttumattomuuttaan ja tällä tavalla vääristä näitä markkinoita ja toisekseen myös että myöskin kaikkia yhtiölajeja kohdeltaisiin tässä keskenään oikeudenmukaisesti että tässä olisi olisi

puhemies haluan nyt todeta vielä itsekin että olen suuresti arvostamani kansanedustaja markus lohen jolla on merkittävä rooli meidän eduskuntaryhmässämme ryhmän

kanssa samaa mieltä että tähän asiaan tulee tarttua edustaja harakka on esittänyt täällä ihan hyviä perusteluita kiinteistörahastojen verotuksen sääntelyyn kuitenkin haluan nyt nostaa esille kun täällä kättenpesijäiset olleet jälleen kerran sosialidemokraattisella ryhmällä joka tosiaan on tätä viisautta saanut aivan valtavasti oppositiossa mitä viime kaudella ei ollut monessakaan työllisyys ja talouspoliittisessa asiassa että myös sdpn valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet olivat sitä mieltä että tämä niin sanottu veronkiertäjän armahduslaki pitäisi saada aikaan en tiedä ovatkohan nämä jäsenet vielä eduskunnassa en ole tsekannut sitä asiaa mutta toivon edustaja harakka että valistatte näitä teidän ryhmän jäseniä tästä asiasta on hyvä että sosialidemokraattiset valtiovarainministerit ovat olleet näin toprakoita ja tahdon nyt kiittää valtionvarainministeri alexander stubbia että hän veti tämän hallintarekisterilainsäädännön pois kiitetään nyt stubbia hänelläkin on tämä kuuluisa track record nyt nyt jonkinlainen tässä asiassa tehdään yhdessä töitä että saadaan tällainen vääränlainen verokikkailu kuriin

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta tämän esityksen tavoitteena on erityisesti ehdottaa uuteen lakiin sellaiset säännökset jotka ovat tarpeen uuden siviiliräjähdedirektiivin säännösten säilyttämiseksi osana kansallista lainsäädäntöä osasta direktiivin vaatimuksista on tarkoitus säätää lain perusteella annettavalla valtioneuvoston asetuksella uuden lain esittämiseen on on päädytty ensi sijassa lainsäädäntöteknisistä syistä euroopan ja kansallisen sääntely ympäristön muutoksen vuoksi koska tuotelainsäädäntö on uudistumassa kokonaisvaltaisesti ja tällä uudistuksella arvioidaan olevan laajahkoja vaikutuksia tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa koskevaan lainsäädäntöön uuden erillisen räjähteitä koskevan lain säätämisen uskotaan myös selkeyttävän räjähteitä koskevaa sääntelyä hallituksen esitys on tavallaan pakollinen eikä uuden direktiivin toimeenpano merkitse merkittäviä substanssimuutoksia vaan muutos on lähinnä lainsäädäntötekninen tässä esityksessä on kuitenkin huomattavasti laajemmin säännöksiä lain tasolla mitä sääntelytapaa nykyisen perustuslain vaatimukset myös puoltavat mielestäni tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan koska laki on aina asetuksia vahvempi ja velvoittavampi esityksen tavoitteena on ehdottaa uuteen lakiin sellaiset säännökset jotka ovat tarpeen uuden siviiliräjähdedirektiivin voimaansaattamiseksi esitys on kuitenkin suurelta osin vain lainsäädäntötekninen eikä siinä ole merkittäviä muutoksia räjähteiden teknisiin tai turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin kemikaaliturvallisuuslain muutoksella edesautetaan normien purkamista ja lupien karsimista karsimista ja sehän on hallitusohjelman tavoite ehdotetusta sääntelystä ei myöskään aiheudu merkittäviä muutoksia viranomaisten tämänhetkiseen toimintaan eikä uudella lailla ole merkittävää vaikutusta alalla jo toimivien talouden toimijoiden toimintaan kyseessä on tältäkin osin pääasiassa lainsäädäntötekninen uudistus jolla asetetaan vain joitakin tarkennuksia vaatimuksiin esityksessä mukana oleva kemikaaliturvallisuuslain muutos helpottaa vaarallisten kemikaalien säiliöiden maahantuontia ulkomailta koska enää ei vaadittaisi haettavaksi turvallisuus ja kemikaaliviraston tukesin erillistä lupaa muutoksella kemikaaliturvallisuuslaista kumottaisiin säiliöiden vastavuoroista tunnustamista koskeva lupamenettely niille henkilöille jotka eivät ole normaalisti tekemisissä räjähteiden kanssa on tärkeintä niiden tunnistaminen räjähteisiin ei pidä koskea ellei niitä tunnista ja osaa turvallisesti käsitellä poliisille ja puolustusvoimille räjähteiden raivaustyö on kohtuullisen arkipäiväistä työtä hekään eivät kuitenkaan voi käsitellä niitä elleivät he ole saaneet siihen asianmukaista koulutusta siviiliräjähteet tulee merkitä merkinnällä tämän esityksen kymmenennen pykälän mukaisesti ce merkinnän kiinnittämisellä räjähteeseen osoitetaan muille muun muassa räjähteen vaatimustenmukaisuudesta tämä merkintä on kiinnitettävä näkyvästi helposti luettavasti ja pysyvästi jos merkintää ei ole mahdollista tai perusteltua kiinnittää räjähteeseen se on kiinnitettävä räjähteen pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin edelleenkin joka vuosi poliisiasemille tuodaan ullakoilta ynnä muualta löydettyjä sodanaikaisia räjähteitä mihin ei missään nimessä saisi edes koskea ne ovat puolustusvoimain omaisuutta ja he kyllä hakevat turvallisesti kun niistä heille ilmoitetaan puolustusvoimat antaa vuosittain poliisillekin virka apua yli kolmeensataanviiteenkymmeneen räjähteen tunnistamisessa osa niistä on tuotu auton takapenkillä poliisiaseman pöydälle nimimerkillä kokemusta on ja tässä vaiheessa vaikka oli kyse näin räjähtävistä asioista oikein hyvää

puhemies kiitokset edustaja kulmalalle erinomaisesta esittelystä olen samaa mieltä että hallituksen esitys on varsin hyvä mutta valiokuntakäsittelyssä toivon kuitenkin pohdittavaksi sitä että tämä meidän nykyinen kansallinen räjähdesääntelymme on toiminut varsin hyvin ja nyt on tarkasti katsottava se että nyt ei eu direktiivillä olla tuomassa sellaisia normeja ja sellaista sääntelyä joka esimerkiksi vaikuttaa yritysten toimintaan suomessa koska meillä on paljon maanrakennusyrityksiä joissa joudutaan panostamaan käyttämään räjähdysaineita ei voi olla tarkoituksenmukaista että asetetaan ne turvallisuusstandardit ja kriteerit niin korkeiksi että sitten tämä normaali hyvä yritystoiminta ja sen harjoittamisen edellytykset vaarantuvat mutta kuitenkin aina kun puhutaan räjähteistä aina kun puhutaan aseista ja puhutaan ampumatarvikkeista niin totta kai varmasti meidän kaikkien näkemys on se että turvallisuus on aina asetettava etusijalle

arvoisa puhemies tässähän on kysymys turvallisuudesta ja teknisistä kysymyksistä mutta haluan sellaisen näkökohdan ottaa esille kun tässä on kysymys hisseistä että tässä tilanteessa jossa eletään vienti ei vedä meidän taloutemme on taantumassa ei ihan kymmentä vuotta lähes kymmenen vuotta ollaan pian oltu taantumassa pidän erittäin tärkeänä että me mietimme kun omaa hissitekniikkaa hissiturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä teemme että me olemme tietynlainen koelaboratorio merkittävälle suomalaiselle yritykselle kone oyjlle joka rakentaa tällä hetkellä valtavasti hissejä kaupungistuvaan aasiaan siellä meillä on mahdollisuuksia hissiteknologiassa ja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies valiokunnan varapuheenjohtajana esittelen lyhyesti esityksen tässä lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia metsätuhojen torjunnasta annettua lakia ja riistavahinkolakia kysymyksessä on selvällä suomen kielellä sanottuna selvä ja selkeä säästölaki vaikka kyseessä on säästölaki pitää valiokunta tärkeänä että käytettävissä oleva kohdistetaan siten että tukijärjestelmän tavoitteet voidaan pääosin saavuttaa vaikka toiminnan laajuutta laajuutta joudutaankin joiltakin osin supistamaan tukijärjestelmän tulee myös kannustaa maanomistajia ja metsänomistajia jatkossakin aktiiviseen ja oikea aikaiseen metsänhoitoon asiaa käsitellessään valiokunta kiinnitti huomiota metsien hyvän terveydentilan säilymiseen ja pitää näin tarpeellisena sisällyttää lakiin velvoite torjua juurikääpää hakkuiden yhteydessä velvoite juurikäävän torjumisesta jää metsänhakkaajalle nuorten metsien osalta valiokunta pitää välttämättömänä että tuki kohdistetaan nykyistä enemmän sellaisten ylitiheiden taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien hoitoon joiden harvennukset eivät ole kaupallisesti kannattavia

arvoisa rouva puhemies

varapuheenjohtaja sanoi kysymys on säästölaista viime eduskunnan viimeisiä tekoja oli säätää uusi kemera laki sitä pidettiin varsin onnistuneena eli säästettiin ne tärkeimmät hoitokohteet ymmärrän toki säästötavoitteen ja ruotsalainen eduskuntaryhmä tukee myös hallituksen säästötavoitteita vaikka ne tekevät kipeää nyt säästetään viisitoista miljoonaa euroa vuodessa ja tämä lakiesitys sisältää yhden pahan valuvian seitsemän miljoonaa säästetään nimenomaan juurikäävän torjunnasta se on erittäin tärkeä toimenpide ja se on toiminut hyvin

sertifiointijärjestelmä edellyttää että torjutaan ja näin on myös tapahtunut ja valtion tuki on ollut noin sata euroa per hehtaari vuodessa no nyt huomaamme että jo nyt on tullut markkinahäiriöitä eli kun metsän omistaja laittaa myyntiin tai pyytää tarjouksen sopivasta kesäleimikosta metsäyhtiöt haluavat tämän uuden lakiesityksen mukaan siirtää kustannukset metsänomistajalle ja lopputulos on että hyvät kesäleimikot siirretään talviaikaan talviaikaan kun tämä vaatimus ei ole voimassa on mahdollista säästää samat viisitoista miljoonaa euroa vuodessa ja ylläpitää juurikäävän torjunta jos vähän vähennetään pienpuun korjuutukea kahdestasadasta eurosta eurosta per hehtaari

noin sataanseitsemäänkymmeneen euroon per hehtaari ja myös saman verran laskee esimerkiksi tämä juurikäävän torjunta sadasta eurosta seitsemäänkymmeneen euroon tätä ruotsalainen eduskuntaryhmä esittää vastalauseessa ja luultavasti äänestämme asiasta huomenna

kuten valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja hongisto totesi niin tässä on kyseessä ja me sosialidemokraatit kyllä tuemme tämän hallituksen esitystä eli tätä viidentoista miljoonan euron säästöä kuten valiokunnan varapuheenjohtaja hongisto myös totesi niin tämä tuki nyt kohdennetaan kannattamattoman taimikon ja nuoren metsän hoitoon ja se on ihan hyvä kohdennus tähän lopuksi kohtaan voisi todeta sen että tässä kohdassa me kävimme laajan ja pitkän keskustelun yleensäkin tästä kestävän metsätalouden kehittämislaista tämä on viides kerta minun eduskunta aikanani kun tämä säädetään ja ja joka kerta vuodesta me olemme keskustelleet siitä mihinkä tuki kohdennetaan ja onko tämä tarpeellinen nythän tämä järjestelmä on niin byrokraattinen että valtaosa tästä rahasta menee menee byrokratiaan ruotsi aikanaan luopui kokonaan kestävän metsätalouden tukemisesta ja tällä hetkellä ruotsissa korjuukustannukset ovat halvemmat kuin suomessa tästä voi vetää sen johtopäätöksen että tämä valtion tuki siirtyy näille yhtiöille jotka korjaavat he laskevat tämän tuen siihen lisäksi mitä sen kustannukset

vielä kun katsoo tätä asiaa niin kun asiantuntijakuulemisessa kysyin tätä asiaa että pitäisikö tämän kauden jälkeen vielä tätä tukea jatkaa niin kyllä siellä laajasti asiantuntijat sanoivat että nyt kannattaisi miettiä tämän jakson jälkeen miten tämä tuki kohdennettaisiin

arvoisa rouva puhemies

tehdään pystykauppoina tällöin metsänomistaja luovuttaa metsänhakkuuoikeuden puun ostajalle puuta ostava teollisuus on siten pääsääntöisesti velvollinen huolehtimaan juurikäävän torjunnasta käytännössä torjunnan tekevät pääsääntöisesti metsäkoneyrittäjät ja tähänkin asti se on onnistunut erittäin hyvin

arvoisa me maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenet pidämme hyvänä ja välttämättömänä sitä että muun muassa nuoren metsän hoidon tuki kohdistetaan nykyistä enemmän sellaisten ylitiheiden taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien hoitoon joiden harvennukset eivät ole kaupallisesti kannattavia esityksen perusteluissa on myös todettu että tarkoitus on ettei pohjois suomessa toteutettavien metsätiehankkeiden tukitasoa alenneta tämä on erinomainen asia näin puu saadaan hyvin liikkeelle metsistä esityksessä terveyslannoituksen tuki rajataan tuhkalannoitukseen ojitetuissa suometsissä ja lannoituksen kohteilla joiden maaperässä esiintyy boorin puutosta valiokunta pitää myönteisenä tuen rajaamista metsien ravinne epätasapainojen korjaamisen kannalta kaikkein tärkeimmille lannoituskohteille puun energiakäytön lisääntyessä tuhkaa muodostuu suuria määriä tuhkan käyttö lannoitteena lannoitteena ojitetuissa suometsissä edistää osaltaan ravinteitten kierrätystä valiokunta pitää tärkeänä että tukijärjestelmän hallinnointia yksinkertaistetaan menettelyjä tulee keventää ja nykyistä tehokkaammin tulee hyödyntää metsävaratietoja ja sähköisiä palvelujärjestelmiä metsänomistajan tulee voida tehdä kaikki tukijärjestelmään liittyvät ilmoitukset sähköisesti tukiehtoja tulee olla mahdollisimman vähän ja päätösten tulee olla selkeitä eun vaatimuksesta johtuen kemera tukiprosessi on on monimutkaistunut sitä tulee yksinkertaistaa yksinkertaistaa lisäksi on hyvä huomioida että on velvoittanut tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alkupuolelta saakka puutavaran omistajan poistamaan tuoreen havupuutavaran metsistä ja hakkuupaikoilta tällä toimenpiteellä pyritään pitämään pahimpien tuhohyönteisten kannat alhaisella tasolla juurikäävän torjuntaa torjuntaa voidaankin pitää vastaavanlaisena toimenpiteenä kuin puutavaran poiskuljetusta sienitautien torjunnasta ei ole aiemmin säädelty lailla juurikäävän leviämiseen on puututtu lain tasolla ainoastaan vuodesta kaksituhattaneljätoista saakka jolloin kantojen varastointia metsissä ryhdyttiin rajoittamaan metsätuholaisen juurikäävän leviämisriskin takia juurikäävän torjuntaa tehdään hakkuiden yhteydessä jo nykyään joten menettelyt ja laitteet sen tekemiseen ovat olemassa arvoisa rouva puhemies tällä uudistuksella vastataan osittain perussuomalaisten maaseutupoliittisessa ohjelmassa esiin tuotuun tuotuun ongelmaan lainaan ohjelmaa tässä kotimaisen energian asemaa on parannettava hajautettu pienenergia antaa työtä sekä varmentaa huolto ja kriisivalmiutta metsäenergian hyödyntäminen on tärkeä kansallinen voimavara jonka käyttöä tulee edistää kemera tukien riittävyys on turvattava ja byrokratiaa on vähennettävä kemerasta liian suuri osa hukkuu neuvojille ja paperinpyörittäjille järjestelmässä omatoiminen metsänomistaja syrjäytyy metsäenergiaa on hankittava kestävästi tuettu energiapuun ja kantojen kerääminen ei saa vaarantaa vaarantaa puun huoltoa ja metsäluontoa tai omatoimisen metsänomistajan mahdollisuuksia hakata ja jalostaa energiapuu itse metsäenergiaa käyttävien laitosten tulisi voida tasapuolisesti kilpailla energiapuusta yhdistelmälaitosten mahdollistama hajautettu sähköntuotanto on erittäin kannatettavaa sekä työllisyyden ympäristön että kriisivalmiuden kannalta tuontipuun tuettu energiankäyttö ei saa aiheuttaa markkinahäiriöitä metsäenergian lisäksi turpeen oljen biokaasun ja jätteitten energiakäytön esteet on poistettava energiainvestointeihin annettavien tukien ehtojen tulee olla yksiselitteisiä ja kaikille samoja sekä riittävän pysyviä edelliset hallitukset ovat lähes kokonaan unohtaneet kotimaisen energian käytön yhtenä valtiontalouden alijäämän tasapainotuskeinona arvoisa rouva puhemies saako ylittää

kiitos rouva puhemies metsäteollisuus on vastannut yhteiskunnan asettamiin tehokkuus ekotehokkuus ekotehokkuus ja taloudellisuusvaatimuksiin yhteiskuntavastuuta on odotettava myös työpaikkojen säilymisen ja lisäämisen osalta valtiovalta ja eu eu ovat kuitenkin aikaisemmin heikentäneet metsäteollisuuden kilpailukykyä kuuntelematta suomalaisen metsäsektorin tarpeita perussuomalaiset nostavat suomalaisen työn ja tuotannon etusijalle teollisuus tarvitsee koulutettua työvoimaa edullista energiaa ja tasaista puuvirtaa sekä teollisuuden tarpeita kunnioittavia ympäristösäännöksiä teollisuuden kuljetuksille ja sivutuotteille ei saa asettaa kilpailukykyä rajoittavia haittaveroja metsä ja paikallisteiden mahdollistama keskeytymätön puuvirta on suomalainen kilpailuvaltti puuhuollon turvaamiseksi yhteiskunnan on noudatettava pitkäjänteistä ja ennakoivaa politiikkaa metsäalan hallintoa on kevennettävä ja säästyneitä varoja on suunnattava uusiin puuinnovaatioiden kehittelyyn

arvoisa puhemies reilu vuosi sitten me kävimme kovan keskustelun tästä kemera eli kestävän metsätalouden rahoituslaista ja sen kohdentamisesta miten sen kanssa aletaan toimimaan olen erittäin tyytyväinen siitä että se laki silloin rakennettiin aika hyvin se silloin saatiin kasaan ja silloinkin tuli hyvin esille se mikä myös tässä mietinnössä on nyt sanottu että tukijärjestelmän tulee kannustaa maanomistajia jatkossakin aktiiviseen ja oikea aikaiseen metsien hoitoon ja näin lisäämään metsien kasvua kemera laki on erityisesti meille pohjoissuomalaisille erittäin tärkeä ja metsän merkitys on meidän alueella elinehto sieltä saadaan leipää ja toimintoja hyvin monelle mutta jotta me saamme tämän metsätalouden kannattavasti kehittymään me tarvitsemme tämän kestävän metsätalouden rahoituslain sen takia minä toivon että seuraavallakin vaalikaudella varmasti keskustellaan niin kuin aikaisemmin on tullut esille tämän lain olemassaolosta ja tärkeydestä ja merkityksestä tämän lain olemassaoloa ei ajeta alas vaan tämä laki todella tarvitaan

tässä laissa on nytten säästötoimenpiteitä jouduttu tekemään säästölait ovat kaikille meille erittäin vaikea asia sillä reilu vuosi sitten kun me tätä lakia valmistelimme erittäin vaikeaa se että me jouduimme säästämään tietyistä kohdista nytten on jouduttu säästöjä myöskin tekemään lisää nämä kohdentamiset on saatu ihan hyvin rakennettua ja tyytyväinen olen siitä että tässä nyt esillä olleessa lakiesityksessä tuhkalannoitus suometsissä on otettu voimakkaasti esille elikkä tämä on ympäristöystävällinen kestävä kuvio ja muoto millä tavalla saamme kehitettyä meidän metsätalouttamme mutta sitten menen meidän lappilaisten suurimpaan ongelmaan metsätalouspuolella se on se että viime vaalikaudella tästä laista jäi pois vajaatuottoisten metsien uudistamisen tukeminen vajaatuottoisten metsien uudistamisen tukeminen on meidän alueellemme elin ehto me vielä pari vuotta

edellisen lain aikana saaduilla päätöksillä näitä asioita rakentamaan ja viemään eteenpäin mutta kahden vuoden sisään meidän on saatava tämä vajaatuottoisten metsien uudistamisen tukemisjärjestelmä rakennettua uusiksi tämä on todella vakava esitys vaatimus ja toivomus että meidän alueellamme pystytään tuottamaan metsissä metsissä järkevästi

pois sen takia että silloin oli muka kiire ja selitettiin että de minimis säädökset muka estävät tällaisen tukemisen se on nyt varmistettu moneen kertaan ja se tuli esille jo siinä lain valmistelun loppuvaiheessa että nämä de minimis säännökset eivät estä tämän tuen myöntämistä mutta se tuli kuulemma niin loppuvaiheessa ettei enää keretty alkaa muuttamaan sitä lakia mutta oli maa ja metsätalousvaliokunnalta ja jonka eduskunta hyväksyi tuli semmoinen teksti että tämä vajaatuottoisten metsien uudistamisasia otetaan sitten myöhemmin uudestaan esille muistetaan se teksti mikä siellä on pidetään se mielessä otetaan se reilun vuoden sisään uudestaan kunnolla esille toinen asia tässä laissa on se että metsäteiden

käytiin myös kovat keskustelut että tuetaanko niitä ollenkaan olen erittäin tyytyväinen siitä että me saimme pidettyä sen tässä laissa matkassa ja että me pystymme jatkossakin meidän metsiämme varsinkin pohjoisessa järkevästi käyttämään tässä laissa joka on nyt nyt käsittelyssä on tukemisen tasoja jouduttu laskemaan mutta siitä minä olen kiitollinen että pohjois suomessa toteutettavien metsätiehankkeiden tukitasoa ei alenneta elikkä näillä eväillä eteenpäin ja ei muuta kuin seuraavaa kestävän metsätalouden rahoituslain lakiluonnosta tässä odotellessa toivon että me pääsemme lapissakin näitä asioita viemään eteenpäin ja samalla toivon että byrokratiaa saataisiin oikeasti tästä purettua

ja kertoi sen tilanteen mikä nyt on edustaja maijalalle vain toteaisin kun hän puolusti nykytilannetta niin voimakkaasti että me tuossa maa ja metsätalousvaliokunnassa kyllä laajasti kävimme keskustelua siitä että muutoksia tarvitaan tällä järjestelmällä ei voi mennä seuraavan neljän vuoden jakson jälkeen kaksituhattakaksikymmentä jälkeen aiheesta tulee järjestämään maa ja metsätalousvaliokunta oman seminaarinsa sitten oli myöskin tiedossa se että ministeri tiilikainen on käynnistänyt selvitystyöryhmän jossa on laajasti metsäalan asiantuntijoita omistajia ja metsähallinnon virkamiehiä selvittämään miten tämä nykyinen laki voitaisiin korvata koska tämä on liian byrokraattinen suuri osa tästä rahasta menee sen byrokratian pyörittämiseen ja paljon järkevämpää olisi niin kuin edustaja nylund totesi käyttää sellaisia keinoja jotka eivät lisää byrokratiaa vaan vähentävät ja sen lisäksi myöskin voitaisiin enemmän ohjata näihin metsäautoteihin joihinka edustaja maijalakin viittasi ja iloitsi siitä että lapissa ne säilyvät nykytasolla koska tämä biotalous mikä meillä on tulevaisuuden taloutta tarvitsee kyllä hyvän kuljetuslogistiikan ja silloin nämä metsäautotiet ovat aivan oleellinen osa sitä logistiikkaa mutta mutta tällä mennään ja minä uskon että ketkä täällä eduskunnassa sitten on kaksituhattakaksikymmentä eli seuraava eduskunta tulee tekemään muutoksia näin ei mennä olen tosiaan viidettä kertaa tätä käsittelemässä ja aina on tämä sama keskustelu

kiitoksia edustaja nylundille tästä puheenvuorosta kun verrataan ruotsin tilanteeseen on tosi se että ruotsissa on tiettyjä asioita ja ja toimintamalleja mitä meidän on ihan sieltä otettavissa mallia esimerkiksi ne perikuntien metsänomistukset eli ruotsissahan on kiinnitetty todella paljon huomiota siihen että metsätilat olisivat suurempia eivätkä ne pääsisi pirstaloitumaan niin kuin meillä täällä suomessa eli kun mietitään millä tavalla me voisimme suomen metsätaloutta kehittää kaikkein parhaiten eteenpäin niin minun mielestäni yksi suurimpia asioita olisi se miten me voisimme keskittyä siihen että metsätilat olisivat todellakin tuottavia kokonaisuuksia olennainen asia on se että perikuntien omistukseen kiinnitetään huomiota tällä hetkellähän on ongelmana se että jos perikunnan jäsenistä yksikin haluaa kieltää metsän käsittelyn niin sitten sitä ei koko sen perikunnan olemassaolon aikana käsitellä millään tavalla ja sitä meidän metsämme eivät todellakaan kestä ruotsissa on se että viiden vuoden sisään tulee nämä perikuntien omistusasiat selvittää ja lisäksi pirstaloimiskielto on olemassa siellä ettei saa samalla tavalla laittaa pieniksi palasiksi niin kuin suomessa näitä asioita ja sitten edustaja wallinille siitä minä olen todellakin samaa mieltä että muutoksia tarvitaan mutta nykytila on ehdottomasti parempi kuin se että meillä näitä asioita ei olisi ollenkaan ja se byrokratian purku siitä me olemme kaikki varmasti yhtä mieltä mutta ehkä me tässä vaalikauden aikana saamme edes jotakin tämän byrokratian purun osalta aikaiseksi

pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies puhuin jo laajemmin tästä hallituksen esityksestä asian ensimmäisen käsittelyn yhteydessä kuitenkin varsinkin näin meidän tulisi lainsäätäjinä edistää sellaisia päätöksiä jotka edistävät sukupuolten välistä tasa arvoa tämä hallituksen esitys kuitenkin heikentää käytännössä erityisesti naisten asemaa koska vanhempainvapaan lomakertymät äideillä ovat viisikymmentäyksi päivää ja isillä puolestaan satakaksi päivää toisaalta esitys pienentää erityisesti äitien lomapalkkaa ja siten lisää entisestään naisten ja miesten välistä perusteetonta palkkaeroa huomioisin myös että tasa arvovaltuutettu on todennut että esitys asettaa erityisesti äidit epäedulliseen asemaan voimassa olevaan lakiin verrattuna mielestäni siksi esitys on sukupuolten yhdenvertaisuuden näkökulmasta syrjivä toisaalta hallitus on myös vähätellyt esityksen perustuslaillisia ongelmia toisaalta esitetyt muutokset lisäävät monella tapaa myös hallinnollista taakkaa mielestäni olisi ollut selkeämpää sisällyttää kaikki vuosilomalakiin tulevat muutokset hallituksen lupaamaan lain kokonaisuudistukseen siksi ehdotan että lakiehdotukset hylätään vastalauseen kaksi mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

todellakin täytyy sanoa että että melkoista kohtalon ivaa että sitten juuri naistenpäivänä tämä toinen käsittely tämän lakiesityksen osalta tuli tänne eduskuntaan tämä esitys leikkaa vuosilomien kertymistä epätasa arvoisella tavalla joka on myöskin valiokunnan mietinnössä tuotu esille ja siihen liittyvässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa äitiys isyys ja vanhempainvapaata tätä vuosilomaa kertyy jatkossa siis enintään kuuden kuukauden ajalta ellei työehtosopimuksessa muuta sovita erityisen hankala tämä esitys on yksinhuoltajaäitien kannalta koska he eivät voi jakaa vanhempainvapaata isän kanssa ja siten omalla valinnallaan vaikuttaa tähän vuosiloman kertymiseen tässäkin lainvalmistelussa on jälleen kerran unohdettu lapsinäkökulma myöskin tuntuu erikoiselta että näitä vaikutusarvioita ei ole haluttu etukäteen syvemmin pohtia vaan sitten todetaan että kun ensin tämä laki on saatu säädettyä niin sitten lain vaikutukset tutkitaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä tietenkin tuntuisi järkevältä että näitä olisi pyritty etukäteen hahmottelemaan tämä lakimuutos lisää työntekijän palkkaamisesta koituvia kustannuksia työnantajille ja se asettaa myöskin työnantajat eri asemaan sen perusteella mitä työehtosopimusta heidän on noudatettava mikäli työehtosopimus määrittää että lomaa kertyy koko tuolta äitiys isyys ja vanhempainvapaan ajalta niin korvausta ei sitten kuitenkaan makseta kuin ainoastaan kuuden kuukauden ajalta siinäkin mielessä tuntuu tuntuu ikävältä että tällä tavalla sitten yrityssektoria erityisesti pk yrityksiä tällä kuritetaan vaikka tämä hallitus on kovinkin yrittänyt profiloitua yrittäjämyönteisenä mutta tässä näemme tämän tosiasian

sairasvakuutuslain mukaiset vuosilomakorvauskustannukset alenisivat sitten noin kymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa tämän johdosta arvoisa rouva puhemies esitän että toinen ja kolmas lakiehdotus hylätään kuten vastalauseessa yksi on esitetty

puhemies kannatan edustaja essayahn tekemiä esityksiä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä vuosilomalakia ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten että työntekijän tullessa sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana olisivat kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää omavastuupäiviä ne eivät oikeuttaisi lomapäivien siirtoon mutta sitten kuitenkin vähintään neljän viikon vuosiloman ansainneelle työntekijälle turvattaisiin oikeus vähintään neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan tämän muutoksen tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja ja samalla sairausriskin vaikutuksia työnantajalle uudistus on toki jossain määrin paluuta muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen ja pidän sitä tältä osin perusteltuna erityisesti tässä vaikeassa työllisyystilanteessa arvoisa puhemies toisena asiana tässä vuosilomalain muuttamisen yhteydessä haluan nostaa esiin lomapäivien erilaisen laskentatavan yksityisen ja julkisen sektorin välillä yksityisellä sektorilla arki ja siten lomapäiväksi luetaan myös lauantai kuten vuosilomalaissa on määritelty tämän seurauksena yksityisen sektorin lomaviikko on kuusipäiväinen sitä vastoin kuntien ja valtion virka ja työehtosopimuksissa lomaviikon pituudeksi määritellään viisi päivää mikä tietysti sinänsä vastaa paremmin nykyisen työelämän käytännön tilannetta mutta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olisi parempi että lomapäivät laskettaisiin samojen periaatteiden mukaisesti kaikissa ammateissa ja täten toivoisinkin hallituksen etsivän ratkaisua mielestäni viisi viikkoa on sopiva vuosiloman pituus joten loogisinta olisi että lauantaita ei ei enää vuosilomalaissa jatkossa luettaisi arkipäiväksi ja samalla lomapäivien kokonaismäärä muutettaisiin kolmestakymmenestä kahteenkymmeneenviiteen

arvoisa rouva puhemies on todellakin valitettavaa että tänään naistenpäivänä jolloinka tavoitteena olisi nostaa naisten arvoa ja naisiin liittyviä erilaisia kysymyksiä esille hallitus tuo tähän toiseen käsittelyyn esityksen joka tulee selkeästi heikentämään naisten asemaa sekä yksinhuoltajien asemaa tämä lakiesitys heikentää lapsiperheiden asemaa se asettaa naiset ja ennen kaikkea myös yksinhuoltajaperheet ja naiset nykyistä heikompaan elämäntilanteeseen ja asemaan hallitus esittää heikennyksiä äitiys isyys ja vanhempainvapaan ajalta kertyvään vuosilomaan tavalla joka jakautuu epätasa arvoisesti naisten ja miesten välillä äitiys isyys ja vanhempainvapaan vuosilomakarttumat myös heikentyvät tämä asettaa pienten lasten vanhemmat nykyistä heikompaan asemaan työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta tavoitteena tulisi pikemminkin olla että työn ja perheen yhteensovittamista parannetaan eikä päinvastoin kuten hallitus nyt tässä esityksessä toteuttaa erityisesti hallitus kurittaa myös yksinhuoltajaperheitä joilla ei ole mahdollisuuksia jakaa hoitovapaata toisen huoltajan kanssa näin yksinhuoltajien asema heikkenee esitys pienentää erityisesti äitien lomapalkkaa ja lomarahaa ja siten lisää entisestään naisten ja miesten välistä perusteetonta palkkaeroa kuten täällä on todettu niin tasa arvovaltuutetun mielestä esitys asettaa äidit epäedulliseen asemaan voimassa olevaan lakiin verrattuna tämä koskee erityisesti vanhempainvapaalta kertyvää vuosilomaa tasa arvovaltuutettu ei siten kannata tätä lakiesitystä arvoisa rouva puhemies vanhempainvapaan vuosilomakarttuman heikennys on myös kelan näkökulmasta erittäin ongelmallinen kelan lausunnossa todetaan että toimeenpano on vaikeaa koska kelan on vaikea selvittää milloin henkilö on työsopimuslain mukaisella vapaalla näistä selvittelyistä tulee ylimääräistä työtä työnantajalle ja kelan viranhaltijoille lisähuolena on myös se että kelalla kelalla tai työnantajalla ei ole olemassa ohjelmistoa jolla tarvittavat tiedot voitaisiin kerätä arvoisa rouva puhemies hallituksen ja eduskunnan tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja normeja sekä järkeistää jo toiminnassa olevia käytäntöjä nyt hallitus kuitenkin toimii toiseen suuntaan arvoisa puhemies hallituksen esitys kasvattaa työnantajan hallinnollista taakkaa ja sitä kautta lisää myös byrokratiaa ja lisää myös normeja se lisää lääkärissäkäyntejä niissäkin tilanteissa joissa sairaus ei suoraan sitä vaadi koska loman alussa ei voi tietää tuleeko lomalla sairastumisen kuuden päivän omavastuu täyteen

arvoisa puhemies kannatus taisikin jo tulla mutta totean että kannatan edustaja nurmisen tekemää lakiesitysten hylkäysehdotusta vastalause kahden mukaisesti

tänä päivänä ei ole helppoa olla vastuunkantajana hallituspuolueen edustajana tänä päivänä joudumme tekemään hyvin paljon säästölakeja kuten huomaatte opposition edustajat teille tarjotaan tarjottimella joka ikisessä asiassa mahdollisuus arvostella meidän toimintojamme laidasta laitaan koko yhteiskunnan sektorilla me olemme joutuneet tekemään leikkauksia olemme pyrkineet siihen mahdollisimman

tasapuolisesti jotta me voisimme selvitä huomispäivään meidän hallituspuolueen edustajien vaikka tässäkin nämä ilkeästi moniin jopa lapsiperheisiin ja jopa pienituloisiin ja kaikkeen muuhun tärkein kirkkain ajatuksemme on se että me kannamme vastuuta lapsistamme me emme halua siirtää lapsillemme enää suurempaa velkaa mitä nyt jo on siirtymässä edellisten vaalikausien perusteella kun on liian löyhästi eletty liian löyhästi jaettu rahaa kaikkialle eikä ole kannettu vastuuta riittävästi nyt meidän on ihan kerta kaikkiaan oltava tiukkana tämä ei ole helppoa ei se olisi yhtään helpompaa teilläkään jos te olisitte hallituksessa tänä päivänä näitä asioita hoitamassa minulle itselleni henkilökohtaisesti esimerkiksi äsken keskustelussa olleeseen kemeraan kestävän metsätalouden rahoituslakiin tuli myöskin erittäin rajut leikkaukset eipä tässä enää montaakaan asiaa tunnu olevan mihin niitä leikkauksia ei oltaisi alettu tekemään mutta mutta on paljon pienituloisia joihin myöskin kemera tukiasiatkin kohdentuvat maaseudun pienituloisia jotka omistavat maita ja näitä asioita yritämme kuitenkin mennä eteenpäin nämä mitkä me olemme valinneet ovat niitä parhaita vaihtoehtoja kokonaisvaltaisesti

arvoisa puhemies itsekin kiinnitin samaan huomiota että esimerkiksi tämäkään säästölaki ei ole yhdenvertaisuuden ja ihmisten tasa arvon näkökannalta oikeudenmukainen koska tämä nimenomaan on sukupuoleen perustuvaa syrjintää koska se kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin miehiin mikäli hallitus tekee tällaisia säästölakeja niin minun mielestäni on ihan oikeudenmukaista olettaa että ne vaikutukset on myös arvioitu ja sitä kautta pohdittu toisaalta tämä on myös huonoa lainsäädäntötyötä koska tätä karenssivaihtoehtoa mikä tässä hallituksen esityksessä on tutkittiin jo nykylain säätämisen yhteydessä mutta se osoittautui jo silloin hallinnollisesti raskaaksi siitä luovuttiin jo viime kaudella

puhemies ymmärrän kyllä hyvin paljon näitä teidän puheenvuorojanne mutta nyt sitten kun me olemme tätä kokonaisuutta lähteneet rakentamaan hallitusohjelman mukaisesti eteenpäin niin tärkeää on meille se että me saisimme aikaiseksi uusia työpaikkoja saisimme nostettua tätä meidän yhteiskuntamme tilannetta eteenpäin ja sen takia todella toivon että muun muassa yhteiskuntasopimukseen liittyvillä asioilla saataisiin kuitenkin järkeviä tuloksia aikaiseksi elikkä toivon mukaan toteutuu meidän tavoitteemme siitä että myös lapsiperheitten taloudellinenkin tilanne tulisi tämän myötä paranemaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemies aivan aluksi esitän että tässä hallituksen esityksessä olevat lakiehdotukset hylätään mehän äänestimme tästä asiakohdasta eli maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta viime perjantaina tähän lakiehdotukseen oli valiokunnan mietinnössä kaksi vastalausetta joiden mukaan tapaukset joissa on kyseessä uusi rakennus ranta alueelle jolla ei ole voimassa olevaa rantakaavaa tai sitten sellainen kaava jolla on merkittävää suojeluvaikutusta olisivat jääneet edelleen elyssä ratkaistavaksi eli näitä poikkeamia ei olisi siirretty kunnille tähän on monia perusteluita

mutta ongelma on tietysti se että kun tämä tuleva tuleva maakuntauudistus on vireillä niin me emme tiedä mitä näille elyille tapahtuu hallituksen uusien esityksien mukaan niiden pitäisi olla konsultoivia viranomaisia mutta tästä ei ole mitään esitystä toisaalta sitten myöskin hallituspuolueitten edustajat sanoivat että on hyvä että elylle jää valitusoikeus mutta mikä on tämä tuleva ely tämä on myös yksi syy tähän hylkäysesitykseen
arvoisa puhemies kannatan edustaja myllerin tekemää tätä asiaa käsiteltiin viime viikolla täysistunnossa aika laajasti ja perustelut sille miksi tämä esitys pitäisi hylätä tulivat viime viikon keskustelussa hyvin esille

puhemies kuten viime viikolla oli jo laajasti puhetta niin tämä kyseinen esityshän tulee kokonaisuudessaan purkamaan hyvin paljon byrokratiaa mikä on hallitusohjelman mukainen tavoite lisäksi tämä on tärkeää että päätökset voidaan tehdä lähellä ihmistä elikkä kunnissa valitusoikeushan todellakin tulee säilymään sitten edustaja myller esitti huolensa siitä nyt kun elyille annetaan valitusoikeus

maakuntahallinnolle huomattavaa on se että tällä hetkellä maakuntahallintouudistusta mietittäessä ja rakennettaessa tämän y sektorin osalta on käyty keskustelua kuinka laajasti niistä toiminnoista siirtyy sitten kuitenkin valtionhallinnon hoidettavaksi tällä hetkellä näyttää erittäin todennäköiseltä että se on joku valtion hallinto organisaatio joka todennäköisesti näitä valitusasioita tulee hoitamaan kyllähän se näin valituskokonaisuuksissa varmasti myöskin on järkevää hoitaa sillä tavalla ettei omia asioita siinä siinä

arvoisa puhemies olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin edustaja maijala edellisessä puheenvuorossaan kuten on varmasti laajasti tullut tässäkin istunnossa ilmi ja muutenkin julkisessa keskustelussa niin eletään vaikeita taloudellisia aikoja ole helppoa laittaa suomea kuntoon ja nousuun mutta onneksi voidaan tehdä myös positiivisia ratkaisuja voidaan antaa vapauksia ja mahdollisuuksia paikallisille toimijoille sinne alueelle ja siitä on tässä kysymys kysymys on myös

arvoisa puhemies olen samaa mieltä siitä että byrokratiaa on syytä purkaa siellä missä sitä ylenmääräisesti on mutta ei pidä myöskään sekoittaa sitten sellaisia asioita jotka liittyvät esimerkiksi ihmisten oikeusturvaan yhdenvertaisuuteen

ei ole joko resursseja osaamista tai että jostain muusta syystä ne päätökset joita kunnissa on tehty ovat menneet nurin oikeusasteissa sen vuoksi on hyvä että että varsinkin siihen saakka kunnes tiedetään valitustie sitten tulevaisuudessa tulee olemaan vältyttäisiin nyt tällaisilta isoilta muutoksilta tässä kysymyksessä se että että edustajat täällä sanovat että että valitustie tulevaisuudessa tulee olemaan valtionhallinnon kautta on varmasti yksi mielipide tässä ja se oli tarastin esityksessä mutta sitten on vahvoja mielipiteitä sen osalta että se

normitalkoot ja byrokratianpurku kohdistuvat suhteettomasti nimenomaan ympäristölainsäädäntöön ja niihin mekanismeihin joilla valvotaan sitä että ympäristölainsäädäntöä suomessa noudatetaan kysymys on meidän elinympäristömme laadusta turvallisuudesta terveellisyydestä ja viihtyisyydestä toin nämä asiat esille jo viime viikon keskustelussa mutta lyhyesti nyt kertauksen vuoksi totean sen että rantoja koskevat kuntien päätökset ovat kaikista maankäyttöön liittyvistä päätöstyypeistä huonoiten kestäneet oikeudessa rantakaavapäätökset silloin kun niistä on valitettu ovat kaikista kaavatyypeistä huonoiten oikeudessa kestäneet kun kunnat

tehneet myönteisiä poikkeuslupapäätöksiä niin siltä osin kuin näistä on valitettu kaksi kolmasosaa valituksista on mennyt oikeudessa läpi kun ely keskusten tekemistä poikkeuslupapäätöksistä on valitettu vain yhdeksän prosenttia

on mennyt läpi pidän hyvin epäilyttävänä sitä että juuri sen sen tyyppisissä kuntien päätösasioissa joissa kunnilla on ollut suurin taipumus katsoa lakia sormien läpi niin kuntien poikkeuslupavaltaa lisätään aivan niin kuin edustaja myller totesi ei ole mitenkään varmaa että meillä tulevaisuudessa edes on valtion alueellista ympäristöhallintoa edustaja kurvisen puoluetovereilta olen monilta kuullut tässä talossa että meillähän tulevaisuudessa ei tule olemaan

alueellista valtion ympäristöhallintoa vaan tehtävät siirtyvät maakunnille pidän tätä kehitystä yhdistettynä tähän kuntien poikkeuslupavallan laajentamiseen hyvin huolestuttavana

suomessa joka puolella kunnissa ja kaikkialla muualla tulee päätökset tehdä lakien mukaan meidän kuntiemmekin virkamiehistä suurin osa varmasti lähes kaikki pyrkii toimimaan mahdollisimman paljon lakien mukaisesti

suurin osa on mennyt semmoisenaan läpi koska ne ovat olleet hyviä pysyviä kestäviä päätöksiä elikkä nyt pitää muistaa että ely on kiinnittänyt huomiota vain näihin asioihin joissa on selvästi toimittu lakien vastaisesti joissa on tapahtunut virhe

maatalous ja ympäristöministeri tiilikaisen työllä on hänen hallinnonalallaan saatu parhaiten byrokratianpurkuasiat liikkeelle mutta se ei todellakaan tarkoita että sitä oltaisiin kohtelemassa pahemmin kuin muita vaan kun esimerkiksi äsken on hyväksytty luonnonsuojelulain muutos ja siinä on tämä suojelualueitten merkitseminen niin siinä on on tapahtunut sellainen asia että nytten ympäristökeskusten ei tarvitse käyttää puolta voimavaroistansa

arvoisa puhemies muinaispohjoismainen sanonta on että lailla maata on rakennettava ja se kertoo sen että kyllä kaikki viranomaiset myös jopa luottamushenkilöt jopa kunnissa hekin rinnastuvat meidän lainsäädännössämme virkamiehiin joutuvat noudattamaan lakia jos he rikkovat lakia silloin heitä uhkaa vahingonkorvausvastuu heitä uhkaavat rikosoikeudenkäynnit eivät kunnat kun ne sitten jatkossa toivon mukaan myöntävät näitä poikkeuslupia

maakunnatkaan kun aikanaan niihin sitten saadaan lainsäädäntö päätettyä aivan kuten täällä keskustelussa on tullut mainiosti esille kuntien ympäristötoimet siellä toimivat viranhaltijat ja siellä olevat toimielimet tekevät satoja tai rohkenen sanoa tuhansia päätöksiä koko ajan suurimmasta osasta niistä ei valiteta voi olla aivan hyvinkin että niistä päätöksistä joista on valitettu siellä on sitten valituksia saattanut mennä läpi mutta kysymys on tulkinnanvaraisista lainsäädännön kohdista ympäristölainsäädännössä on niin kuin esimerkiksi edustaja hassi hyvin tietää joustavia normeja ja aina välillä haetaan sitten niitä ennakkotapauksia se on ihan normaalia haluan nyt puhemies vielä tähdentää sen asian että kun katsoin tätä meidän perustuslakia niin siellä pykälä takaa oikeusturvan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheetonta viivästystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa ja oikeus saada omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tällaisen lainkäyttöelimen

kysymykseen näistä läpimenneistä valituksista luottaisin että kunnissa kyllä ollaan kehityskelpoisia ja oppivaisia näittenkin asioiden suhteen enkä haluaisi myöskään kuntapoliitikon roolissa osoittaa epäluottamusta kuntien tai niitten luottamushenkilöitten suuntaan pidän sellaista itse asiassa varsin kummallisena lisäisin myös että normien purku on suunnitteilla myös valitusoikeuden suhteen niin että tällaisista turhista jarrutusvalituksista päästäisin kenties jatkossa eroon kannustankin hallitusta eteenpäin tällä tiellä

arvoisa puhemies edustaja mäkelä toikin tässä esille sen mitä ajattelin tuoda tuoda esille että hallitushan suunnittelee myös valitusoikeuksien vähentämistä ja nämä asiat yhteenlaskettuna että kuntien poikkeuslupavaltaa lisätään ja valitusoikeutta kavennetaan nyt valitettavasti tulevat tarkoittamaan sitä että mahdollisuudet saada kumottua lainvastaisia päätöksiä silloin kun niitä tehdään

puhemies kun nimi mainittiin niin kommentoin elikkä lainvastainenhan on semmoinen päätös minkä oikeus toteaa lainvastaiseksi ei niitä voi ennakkoon todeta valitetaan niin oikeus määrittelee onko se lainvastaista vai ei valitusoikeuden suhteen ongelma varsinaisesti ei ole valitusoikeus vaan valituksen käsittelyaika se että ne päätökset venyvät valituksen käsittelyn ja oikeuden keston takia mutta toisaalta valitusoikeuden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse koskea kuin henkilön omaa asiaa elikkä tällainen yleisvalittaminen muitten naapureitten tonteista on kyseenalaista tarvitaanko sellaista edes

edustaja hassi otti hyvin esille sen että valitusoikeuksia on tarkoitus kaventaa ja tämä on todella merkittävä ja iso asia tällä tavalla me voimme keskittyä siihen että

tuomioistuimet voivat keskittyä siihen työhön mikä niille oikeasti kuuluu ja merkittävien asioiden hoitamiseen tosin pienikin asia on joillekin merkittävä mutta tärkeää on se että se pienikin asia pystytään hoitamaan kunhan saadaan järkeistettyä se että turhista asioista ei valiteta voidaan keskittyä siihen että valituksilla on oikeasti merkitystä minun mielestäni tämä on kyllä erittäin järkevää tuomioistuinlaitoksen toimintojen suuntaamista oikealla tavalla

arvoisa puhemies ympäristövaliokunnassa on käsitelty näitä valitusoikeuksien rajaamiseen liittyviä asioita ja siinä on kyllä tullut hyvin selväksi esimerkiksi korkeimman hallinto oikeuden lausunnossa se että että jos joku instanssi tekee päätöksen joka on sisällöltään lainvastainen ja kukaan ei siitä valita niin silloin se jää voimaan valitusoikeuden rajaaminen lisää sitä mahdollisuutta että myös lainvastaisia päätöksiä jää voimaan ja kun edustaja mäkelä mainitsi nyt kiusaa tekevät naapurit niin sen näkökulman kannalta ironista on se että yksi vaihtoehto mitä nyt selvitetään on se että kaavoissa valitusoikeus olisi jatkossa ei kaikilla kuntalaisilla niin kuin nyt vaan niin sanotusti asianosaisilla eli käytännössä naapureilla eli jos me nyt uskomme että nimenomaan naapurit tekevät kiusaa niin miksi sitten mietitään sellaista valitusoikeuden rajaamista että nimenomaan vain naapurit olisivat käytännössä ne jotka saisivat valittaa

täsmennyksenä edustaja hassille tästä että nimenomaan puhun yleisvalittamisesta siitä että valitetaan kylänmiesten toimesta muitten asioista jos se naapuri sana tuli siihen niin se ei ollut välttämättä asian ydin eikä tarkoitus